toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

arvoisa puhemies tämän hallituksen esityksen osalta ja mietinnön ei juurikaan käytetty puheenvuoroja ensimmäisessä käsittelyssä itsellänikin oli este joten käytän tässä oikeastaan lyhyen esittelypuheenvuoron käsittelyssä on yhteisöjen tulolähdeuudistusta koskeva esitys muutoksen pääsisältö on että elinkeinoverolakia sovellettaisiin yhteisöjen verotuksessa kaikkeen toimintaan lukuun ottamatta maataloutta joka säilyisi edelleen omana erillisenä tulolähteenään ja johon edelleen sovellettaisiin maatilatalouden tuloverolakia sellaisiin yhteisöihin joiden toiminnan varsinainen tarkoitus on muu kuin elinkeinotoiminnan harjoittaminen sovellettaisiin nykyiseen tapaan elinkeinoverolakia

vain silloin kun ne harjoittavat elinkeinotoimintaa tällaisia yhteisöjä ovat muun muassa yleishyödylliset yhteisöt joiden verrattain laajojen verovapauksien säilymisen ratkaisu mahdollistaa tulolähdejaon ongelmana on se ettei toisen tulolähteen tappiota ole saanut vähentää toisen tulolähteen voitosta yhteisö on näin ollen voinut joutua maksamaan tuloveroa vaikka kokonaistulo on ollut tappiollinen esitys korjaa merkittävällä tavalla tätä epäkohtaa tulolähdejakoa koskeva sääntely syntyi alun perin tarpeesta turvata kuntien asema veronsaajana silloin kun verovelvollisella oli toimintaa useiden kuntien alueella lainmuutoksen mukanaan tuoma merkittävä uudistus on laaja kiinteistöjen ja kiinteistöyhtiön osakkeiden luovutustappioiden vähennyskelpoisuus yhteisöverotuksessa sen sijaan henkilöyhtiöiden yhtiöosuuksien sekä muiden kuin kiinteistöyhtiöiden osakkeiden luovutustappioiden vähentämistä rajoitettaisiin edelleen rajoittaminen koskisi siis esimerkiksi pörssiosakkeiden luovutustappioita yhteisössä tällaiset tappiot olisivat vähennyskelpoisia vain uudistuksessa uutena omaisuuslajina lanseeratun muun omaisuuden luovutuksesta syntyneistä veronalaisista voitoista verovuonna ja viitenä seuraavana vuonna jos viime mainittu tappioiden vähennyskelpoisuuden rajoitus olisi poistettu verovaikutus olisi ollut hallituksen esityksen arvion mukaan vuositasolla kolmestatoista kuuteentoista miljoonaan euroon ei siis kovin paljon olla että tämänkin vähennysrajoituksen poistaminen aikanaan tulee nyt toteutettava uudistus vähentää yhteisöverotuottoa vuositasolla arviolta runsaat kymmenen miljoonaa euroa myös vaikutukset kuntiin ovat vähäisiä ja verotuoton menetys on tarkoitus kompensoida kunnille erillisessä esityksessä vaikutusten vähäisyys johtuu ennen muuta siitä että valtaosalla yhtiöistä on vain yksi tulolähde lisäksi vain osalla on samanaikaisesti sekä positiivinen että negatiivinen tulolähteen tulos esityksen perusteluissa on myös todettu ettei tulolähteitä koskevalla muutoksella ole tarkoitus vaikuttaa perintö ja lahjaverolain yritysten sukupolvenvaihdoshuojennusta koskevaan käytäntöön valiokunnan mietintöön sisältyy kaksi lausumavastalausetta

arvoisa puhemies nyt sitten osaltani kerron noista lausumavastalauseista sinänsähän tämä itse esitys on sellainen että olemme hyväksymässä sitä eikä siihen ole sen enempää kommentoitavaa mutta tuossa kuulemisvaiheessa tuli ilmi muutamia asioita mitkä meidän mielestämme vaatisivat seurantaa ja siksi jätimme nämä lausumat koska kuitenkaan sitten niitä ei haluttu ottaa tähän valiokunnan mietintöön lausumina näissä on siis sdpn lisäksi myös vihreiden vasemmistoliiton ja kristillisdemokraattien nimet alla eli eli olemme sitä mieltä että periaatteellisena uudistuksena tämä on sinänsä ihan tarpeellinen ja tätähän on vuosikausia sinänsä puhuttu ja varmasti ainakin joidenkin asiantuntijoiden mielestä on niin että nyt kun tähän mennään kuitenkaan tämä ei ei ihan täydellinen ole vaan tätä niin kuin osittain osittain vasta tehdään ja varsinaisesti tulolähdejako ei sinänsä poistu vaan sitä eräiltä osin muutetaan tässä valiokunnan mietinnössähän todetaan että taloudelliset vaikutukset näyttäisivät jäävän aika vähäisiksi siitä huolimatta että muutoksia tapahtuu

toisaalta taas valiokunta itsekin toteaa että näissä vaikutusarvioissa ei olla huomioitu sitä mitä mahdollisia käyttäytymisvaikutuksia sitten näillä muutoksilla on koska tästä ei selvää selvyyttä ole miten tämä lopulta sitten vaikuttaa valtion tuloihin tai miten voidaan arvioida mahdollisesti lisää mahdollisuuksia tehdä verosuunnittelua ja tämänkaltaisia toimia siksi laitoimme tähän lausuman joka puoltaa sitä että tätä asiaa seurattaisiin tämän vastalauseen ensimmäinen lausuma kuuluu eduskunta edellyttää että valtioneuvosto seuraa tulolähdejaon uudistamisen vaikutuksia verosuunnitteluun veropohjaan sekä verotuloihin raportoi tästä eduskunnalle ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin veropohjan tiivistämiseksi

pykälän sukupolvenvaihdoshuojennusta koskevaan käytäntöön ja siksi valiokunta ei pidä aiheellisena käsitellä tässä yhteydessä myöskään perintö ja lahjaverolaissa omaksuttua yritysvarallisuuden käsitettä mutta kaiken kaikkiaan asiantuntijalausunnoissa kävi ilmi että muutoksella voi olla vaikutusta kyseisen pykälän soveltamiseen ja näin ollen tulolähdejaottelun yhteys sukupolvenvaihdoshuojennusta koskevaan rajanvetoon on nostettu esiin myös oikeuskäytännössä esimerkiksi aiemmissa valiokunnan mietinnöissä siksi toinen lausuma koskee tätä että pitäisi selvittää miten tämä muutos vaikuttaa sukupolvenvaihdostilanteissa ja sitten tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin näin ollen tämä toinen lausuma kuuluu eduskunta edellyttää että valtioneuvosto seuraa perintö ja lahjaverolain viidennessäkymmenennessäviidennessä pykälässä tarkoitettujen yrityksen sekä yritysvarallisuuden käsitteiden tulkintaa verotuskäytännössä raportoi tästä eduskunnalle ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin lainsäädännön täsmentämiseksi

arvoisa rouva puhemies valtiovarainvaliokunnan jaoston puheenjohtaja edustaja kiviranta kävi hyvin läpi tätä kokonaisuutta ja keskustelussa myös vasemmisto oppositiosta tuli esille tämä on hyvä ja tarpeellinen uudistus ja tätä on odotettu tämä on yksi toimenpide meidän yrittäjämyönteiseltä hallitukseltamme yrittäjäystävällistä politiikkaa ja yrittäjäystävällisiä toimenpiteitä vahvistamaan

viime vuonnahan saimme jo myönteisiä tuloksia niin että valtion ei tarvinnut kymmenen vuoden velanoton jälkeen ottaa enää lisää velkaa vaan viime vuonna pystyimme myös velan kokonaismäärää vähentämään arvoisa puhemies pidän myönteisenä sitä että näitä yrittäjäystävällisiä toimenpiteitä tulee niistä toiset ovat pienempiä toiset ovat isompia me tarvitsemme tähän maahan lisää paikallista sopimista ja ja sitä että me luotamme tulevaisuudessa niin työntekijöihin kuin työnantajiinkin siinä että he pystyvät tekemään näitä ratkaisuja siellä työpaikoilla

arvoisa puhemies tämä tulolähdejaon muutos on kannatettava uudistus ja ja tämä kannattaa säätää sitten kun valiokunta on tämän käynyt läpi mutta samalla on varmaan syytä kiinnittää huomiota näihin kahteen kysymykseen jotka valiokunta nosti esille ja joihin myös edustaja viitanen tässä aikaisemmin viittasi niiden osalta todella olisi järkevää toimia siten kuin oppositiopuolueet esittävät että tässä myös nämä lausumat hyväksyttäisiin ja sillä tavalla asiaa seurattaisiin emmehän me halua että tällä muutoksella kuitenkaan on sitten sitä vaikutusta esimerkiksi verosuunnitteluun niin että se yleistyisi ja sitä kautta meiltä jäisi verotuloja saamatta ja se rapauttaisi veropohjaamme siltä osin tämä ensimmäinen lausumaehdotus on varsin järkevä se että tätä seurataan ja sitten myös tämä toinen jolla ei ollut tarkoitus kuitenkaan muuttaa sitä perintö ja lahjaveron pykälän tulkintaa ja jotta tämä ei myöskään toteutuisi niin olisi varmaan järkevää että tähänkin asiaan sitten palattaisiin vielä ja katsottaisiin miten se

voisi todeta että totta kai on syytä seurata lain vaikutuksia ja se on jo normaalia virkatyötäkin ja hyvä että siihen kiinnitetään huomiota mutta hyvää on toisaalta että esitys on yksimielinen tällä vaalikaudellahan verotus on ollut vakaata ja ennakoitavaa mikä minusta on erittäin tärkeä asia ihmisten yritysten toiminnan näkökulmasta myöskin

kasvaessa alentunut minusta tästä on hyvä jatkaa maltillisesti eteenpäin pitää kuitenkin välttää laukalle joutumista nyt havaitsen että eri tahoilta tulee erilaisten verojen poistamista aika montakin kertaa ja kun kuitenkin meidän verotuksen liikkumavaraa pitää voida käyttää tuloverotuksen työn verotuksen keventämisen puolelle niin siinäkin pitää toimia maltillisesti jotta julkissektorin tasapaino säilyy tätä esitystä on esitystä on pitkään toivottu ja nyt se toteutuu sillä tavalla hallituksen veropolitiikka on myöskin aktiivista voisi sanoa myöskin että tässä verobyrokratia hieman kevenee toki voi sitä tulla vähän uuteenkin paikkaan kun rajanvetoja joudutaan tekemään mutta kaikkinensa saattelen tätä esitystä eteenpäin positiivisella mielellä arvoisa
arvoisa puhemies tämä lähetekeskustelussa oleva tulolähdejaon muutos on ihan hyvä periaatteellinen uudistus joka on niin kuin todetaan valmisteltu huolellisesti ja myös kdn eduskuntaryhmä kannattaa esityksen hyväksymistä muuttamattomana valiokunnan esittämien perustelujen mukaisesti asiantuntijakuulemisissa nousi kuitenkin esiin joitakin asioita minkä takia katson että kaksi valiokunnan esiin nostamaa kysymystä edellyttäisi seurantaa jotta voidaan tarvittaessa ryhtyä jatkotoimenpiteisiin siksi katson että olisi eduksi jos valtioneuvosto raportoisi muutoksen vaikutuksista eduskunnalle ja ryhtyisi tarvittaessa toimenpiteisiin veropohjan tiivistämiseksi ja lainsäädännön täsmentämiseksi siltä osin mitä lausumissa mainittiin mitä yritysverotukseen niin kyllähän koko ajan on menty parempaan suuntaan mutta joutunemme varmaan rehellisesti toteamaan että kaikki asiat eivät ole viime vuosina kuitenkaan menneet ihan niin kuin strömsössä verovuotoa on ollut edelleen veroparatiiseihin ja silloinkin joudutaan puuttumaan asiaan lainsäädännön kautta olisi ehkä hyvä tässäkin kohdassa huomioida että jos muutoksista tulee haittaa niin silloin on syytä ryhtyä tarkempiin

arvoisa puhemies hallituksen esitys on hyvä ja se lisää elinkeino sijoitus ja yrittäjämyönteisyyttä suomalaisessa verotuksessa nykyinen yhteisöverojen tulolähdejako verotuksessa on on kansainvälisesti poikkeuksellista meillä on poikkeuksellista ollut se että toinen tulolähde on ollut voitollista ja ja se on verotettu ja toinen tulolähde tappiollista eikä sitä ole voinut suoraan vähentää toisesta vaikka kyseessä on pääomatulo tähän jää kyllä tämä evln neljännenkymmenennentoisen a pykälän pykälän jossa elinkeinolähteeseen on lisätty muun omaisuuden omaisuuslaji jaostossa käsiteltiin tämä asia ja tultiin kyllä siihen tulokseen että tässä saadaan kohtuuhyvä tulos vaikkakin muutamia ongelmia tähän vielä jää tämän lain lain vaikutusten seuraaminen on tietenkin tärkeää ja sitä tehdään varmasti virkavastuun puitteissa

arvoisa rouva puhemies perussuomalaiset yhtyvät myös tämän lakiesityksen hyväksymiseen ja pitävät sitä aivan paikallaan olevana ja tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena meidän allekirjoitustamme ei ole näissä vastalauseen lausumaesityksissä ymmärtäisin että se oli vähän semmoinen tekninen syy kun esitykset syntyivät varsin myöhäisessä vaiheessa eivät siellä jaostossa vaan sen jälkeen ja silloin ei ollut siihen mahdollisuutta riittävästi siinä aikataulussa paneutua näin on käynyt joskus ennenkin muistan että kun pari viikkoa sitten oli kulttuuripuolen kuntien valtionosuusasiasta kysymys niin meille tuli ilmeisesti samanlainen ikään kuin virhe taikka menettelytapaongelma mutta ei muistella menneitä vaan totean vain tässä lyhyesti että perussuomalaiset kannattavat näitä lausumaehdotuksia

usein ne löytyvät täällä eduskuntakäsittelyssä sitten sen kautta kun yleensä hallituksen esitykset eivät välttämättä kata kaikkia niitä ongelmia mitä mitä esimerkiksi verotuksen alalla ilmenee

arvoisa rouva puhemies parikymmentä vuotta sitten kun minulla oli yritys ruotsissa niin siellä keskusteltiin aika useasti tästä erilaisesta

joka ruotsissa oli suunnilleen sellainen kuin mistä täällä nyt ollaan päättämässä itse asiassa vielä laajempi seurasin sitä keskustelua ruotsissa arvioitiin että siellä tehty muutos lisäisi yrityskantaa noin kolmellakymmenellätuhannella yrityksellä siis varsin merkittävä määrä pieniä yrityksiä syntyi tämän muutoksen takia täällä käydyssä keskustelussa on kiinnitetty huomiota valtion yhteisö tai yritystuloon mutta valtion verokertymän kannalta aivan olennaista on se kuinka paljon näissä yrityksissä joista nyt on kyse tai tulee olemaan kyse on työntekijöitä valtio saa palkkasummaverotuksena ainakin kymmenen ellei kaksikymmentä kertaisen summan

puhemies todellakin tässä hallitus taklaa nyt sen ongelman mikä on ollut jo noin kaksikymmentä vuotta eli yhteisöjen osalta niin että toisen tulolähteen tappion voi vähentää toisen tulolähteen voitosta siis todellakin tästä on hyvin pitkän aikaa monissa toimikunnissa keskusteltu tästä täytyy antaa kyllä hallitukselle kiitoksia että tämä nyt tulee maaliin ihan kaikki isot uudistukset eivät välttämättä näytä tulevan valmiiksi tällä vaalikaudella taloudelliset vaikutukset tällä ovat aika vähäisiä noin kolmetoista viiva kuusitoista miljoonaa mutta täytyy myös kiittää sdptä vastalauseesta ja siinä olevasta kahdesta lausumaehdotuksesta joista on hyvin kannatettava etenkin ensimmäinen lausumaehdotus että jatkossa katsotaan miten tämän lain osalta sitten vaikuttavat taloudellisiin vaikutuksiin kasvavatko ne etenkin kun huomataan se että osakkeittenkin myyntitappioitten laajempi vähennysoikeus on nyt mahdollista näin täytyy tämän lain osalta kiittää tässä yhteydessä sekä oppositiota että hallitusta

puhemies tosiaan näemme senkin takia tämän seurantavelvollisuuden kirjaamisen lausumaksi ihan tarpeelliseksi koska on juurikin niin että nämä euromääräiset arviot mitä on esitetty ovat staattisia ja niissä ei ole otettu käyttäytymisvaikutusta huomioon haluan kyllä ihan pahoitella sitä jos on jäänyt sillä lailla että ei ole ollut aikaa perussuomalaisilla ehkä

että nimet olisi voinut pistää sanotaanko myönteistä tässä asiassa on se että sitten kun äänestetään tietenkin on mahdollista sen lausuman puolesta äänestää ja uskon että näin tapahtuukin tulkitsematta tietenkään teidän lopullista ratkaisuanne tässä puuttumatta siihen puhemies kyllä kun tuolla verojaostossa istun minulla itselläni oli se käsitys että jo siellä jaostovaiheessa esitimme että tällaiset muutokset ja lausumat tehtäisiin ja toivoimme niille laajaakin kannatusta koska nämä olisivat sinänsä voineet hyvin olla myös koko valiokunnan toteamia sitä emme saaneet ja sitten ainakin toisen edustajakollegani kanssa siinä totesimme että että varmasti sitten tässä on syytä miettiä myös vastalausetta näiden

arvoisa rouva puhemies usein julkisessa keskustelussa kysytään mitä tarkoittaa se työn linja josta kokoomus paljon puhuu ja joka on myös toteutunut sipilän hallituksen politiikassa se tarkoittaa ennen kaikkea sitä että tehdään sellaisia uudistuksia muun muassa verotuksen puolella jotka edistävät yrittäjyyttä edistävät työntekoa kannustavat työntekoon tässä nyt on esillä yksi yrittäjyyden edellytyksiä vahvistava veromuutos joka on yrittäjäkentässä laajasti toivottu ja joka nyt tehdään myös palkansaajien verotukseen tällä kaudella tehdyt muutokset ovat erittäin merkittäviä on pystytty alentamaan ansiotulon verotusta ja tällä tavoin kannustamaan entistä vahvemmin työntekoon eli työn linja toimii ja tulokset puhuvat puolestaan ei tarvitse kinata siitä kuinka suuri osa yli sadastatuhannesta uudesta työpaikasta on nykyisen hallituksen ansiota ja kuinka suuri osa on sitten kansainvälisten suhdanteiden tuomaa lisäystä riittää kun todetaan että merkittävä osa syntyneistä yli sadastatuhannesta uudesta työpaikasta on tämän hallituksen politiikan muun muassa kilpailukykysopimuksen ansiota ja tämä on merkittävää ja on tärkeätä että oli vaalien tulos mikä tahansa niin tätä työn linjaa jatkettaisiin myös seuraavalla vaalikaudella

arvoisa rouva puhemies kun tässä nyt hieman tämä keskustelu laajeni tämmöisen yleisenkin veropolitiikan puolelle niin sanotaanko vain että onneksi kuitenkin on olemassa vaihtoehtoja eli meillähän on jokaisella oppositiopuolueella omat näkemyksemme verotuksen gini linjasta ja sdpllä mielestäni on siinä hyvä näkemys sen suhteen että että voisimme tätä päivää oikeudenmukaisemmin tämän veroyhtälömme rakentaa mehän olisimme omassa vaihtoehdossamme puhemies

täällä kovasti hallituspuolueet kehuvat näitä omia linjauksiaan niin me olemme esittäneet oman vaihtoehtomme ja oikeastaan täytyy sanoa joistakin näistä hallituksen esityksistä kun edustaja edellä muun muassa sanoi että näillä veroesityksillä on merkittävä osuus työllistymiseen ja työpaikkojen syntyyn että kyllähän olemme kuitenkin useasti käyneet että osa näistä hallituksen esityksistä ei ole tuonut hallituksen omankaan arvion mukaan työllisyyttä ja työpaikkoja mainittakoon nyt esimerkkinä vaikka tämä miljoonaperintöjen veronkevennys tai suurten metsäomistusten verohuojennukset hallituksen omankin esityksen mukaan niissä ei sinänsä työllisyysvaikutuksia ole ollut ja tässä olemme olleet hyvin kriittisiä ja toisella linjalla

tämä vähän meni yleisemmälle linjalle niin haluan todeta että todella tämä esityshän on ihan linjassa sen veropolitiikan kanssa mitä pitää harjoittaa pitää olla vakautta ja ennustettavuutta olen huomannut kuinka opposition sdpn opposition taholta on tullut neljäkin veropaperia jo julkisuuteen joka vuodenajalle ja vähän

tempoilevia esityksiä ja se luo epävarmuutta tähän yhteiskuntaan samalla olette yrittäjävähennystä pilkkaamassa koko ajan ja ja sitä ottamassa pois yrityksiltä mitä en lainkaan käsitä ja kokoomuksen puolellakin on liikettä vähän liikaa jo varainsiirtoveroa on esitetty pois perintö ja lahjaveroa autoveroa ja sitten kuitenkin pitäisi meidän työn verotusta keventää nyt nyt malttia tässä kokonaisuudessa meille kaikille toivotan

päätin pysyä tässä yritysverotuksessa tässä tapauksessa kun oli kysymys nimenomaan pääomaverotuksen uudistamisesta kyllä minä niin sanoisin että hallituksen linja tällä verokaudella on on ollut varsin johdonmukaista siinä että työn ja yrittäjyyden verotusta on pyritty saamaan samantyyppiselle tasolle kuin meidän kilpailijamaissamme on ja pyritty saamaan työpaikkoja lisää nyt sitten on tietysti ilmassa myös sentyyppisiä ajatuksia että yrittäjiltä pitää viedä jotakin pois esimerkiksi tällä vaalikaudella tämä yrittäjävähennys ja ja sillä rahoittaa joitakin muita

arvoisa rouva puhemies

ei voida estää vaikka euroopan unioni sen pystyisi ehkä tekemään jos perussopimusta muutettaisiin kansainvälinen verokilpailu jää kehitys on menossa kovaa vauhtia siihen suuntaan että yrityksiä tuetaan keventämällä verotusta veikkaan että kahdenkymmenen viiva kolmenkymmenen vuoden kuluttua se on enää mitätön osa valtion verokertymästä viime viikon mielenkiintoinen uutinen liittyen tähän samaan asiakokonaisuuteen oli latvian ennakkopäätös että he tulevat siirtymään viron veromalliin joka tarkoittaa sitä että yrityksen omistajien pidättäytyessä osingon nostosta myöskään valtio ei ole sitä verottamassa lähtökohtana on se että täten vauhditetaan työllistymistä ja ennen kaikkea yritysten kasvua tässä kotimaisessa verokeskustelussa muistutan edustaja siitä suurimmasta epäoikeudenmukaisuudesta joka tarkoittaa yleishyödyllisten lähinnä työntekijäjärjestöjen verovapautta myös sijoitustoiminnan osalta mikä minulle on täysin käsittämätön peruste en ole löytänyt pidän etujärjestöjä yleensä ei yleishyödyllisinä vaan paremminkin yleisvahingollisina

sdpn esitystä siitä että suursijoitukset pistettäisiin lähdeveron piiriin tämähän koskisi täällä kotimaassa myös näitä yleishyödyllisiä mutta ennen kaikkea se iskisi sitten ulkomaalaiseen suursijoittajaan pieni lähdevero täällä ei olisi kohtuutonta ja joidenkin arvioiden mukaan se olisi neljäsataa miljoonaa tuottoa joka on tietenkin iso summa kun puhumme tänä päivänä vaikka niistä ongelmista mitä kohtaamme vanhusten hoivan osalta resurssipulaa mitä koemme siinä että lapsiperheiden verotusta kiristettiin

pieni ja keskituloisille palkansaajille ja eläkkeensaajille hallituksen linjaan nähden ja tiettyjä asioita sitten verottaisimme hieman hieman enemmän kyllä tässä näin on mutta puhemies siinä olen edustaja ala nissilän kanssa täsmälleen samaa mieltä että laukalle ei pidä lähteä nyt ei ole se aika että luvataan hirveästi veronkevennyksiä kyllä meidän täytyy pystyä myös se näkemään että yhteiskunta tarvitsee palvelunsa ja niihin tarvitaan verotuloja eli tässä suhteessa olemme samalla linjalla

mitä te esitätte verotuksen kautta sitten paikattavaksi kiristämällä rikkaiden verotusta ja puuttumalla verotuksen porsaanreikiin nämä keinot eivät millään tuota niitä miljardeja joita olette jo luvanneet

eivät tietystikään ole realistisia mitä edustaja ala nissilään tulee niin on todella upeaa että tällainen kokenut osaava kansanedustaja joka on vielä erikoistunut veroihin ja talouteen on tuonut ilmi sekä julkisuudessa että nyt täällä huolensa siitä ettei kokoomus vaan lähde lupailemaan liikoja veronkevennyksissä

arvoisa rouva puhemies todella malttia nyt odottaisin sosiaalidemokraateiltakin näissä hulppeissa lupauksissa joita teiltä on tullut koko tämän viimeisen vuoden aikana oikeastaan viime vapusta lähtien siinä ovat miljardit pyörineet ja rahoituspuoli on ollut kyllä aika kevyellä pohjalla en tiedä mistä se raha löytyy niihin kaikkiin tarkoituksiin te te olette luvanneet eläkeläisille ihan hyvä kannatan te olette luvanneet kehitysapuun ja te olette luvanneet terveydenhuoltoon ja koulutukseen valtavasti tavattoman hyviä hankkeita mutta kertokaa mistä se rahoitus tulee ihan avoimesti ja rehellisesti ei voi yrittäjiltä ottaa

on syytä muistaa semmoinen hyvin yksinkertainen perussääntö että verotetaan kevyemmin sitä mikä on yhteiskunnalle tarpeellista esimerkiksi työ ja yrittäminen ja meille ihmisille asuminen ja liikkuminen ja taas kireämmin sitä mikä ei ole meille välttämätöntä eikä siis tarpeellista eli on esimerkiksi sellaisia kulutusmuotoja joissa voidaan verotusta kiristää kunhan huolehditaan niitten osasta joilla joilla ei ole veronmaksukykyä helppo perussääntö on on syytä olla pohjana kun verotusta ajatellaan arvoisa puhemies jos nämä sosiaalidemokraattien lupaukset todellakin toteutettaisiin kyllä meidän veroaste nousisi huomattavasti ja se näkyisi aivan varmasti monella tavalla kielteisesti tässä kansantaloudessa siihen ei kerta kaikkiaan ole syytä mennä

miljardeista sitten on vielä tulemassa se työn verotus jotenkin pitää olla synkronissa verkkouutisten uutisten ja sen linjojen sitä toivon sitten puhemies ymmärrän että sijoitustoiminnassakin on tärkeää laaja veropohja ja matalat verokannat ja voidaan sitten selvittää onko siellä aukkoja mutta ymmärrän niin että sdpn linja myöskin veisi työeläkeyhtiöiden sijoitustoiminnan verolle ja siitä minä kyllä kyllä hieman varoittaisin koska silloin mennään myöskin meidän

pitäisikö tässä nyt huolestua nimittäin ajattelin käyttää suurin piirtein samanlaisen puheenvuoron kuin mitä edustaja ala nissilän puheenvuorosta oli noin kolme neljäsosaa eli olin ajatellut sanoa tämän totuuden että minäkin silloin tällöin luen verkkouutisia joka on hyvä lehti te olette muuten toinen edustaja joka sen sanoo salissa ja minä olin joskus joka sen sanoi ja kyllä verkkouutisten mukaan on käynyt juuri näin että on lupailtu varainsiirtoveron poistoa joka muistaakseni maksaa seitsemänsataa miljoonaa ja tosiaan on heitot näistä autoveroista puhumattakaan tuloveronkevennyksistä ja siellähän on kyllä laskettu jo nyt että kokoomuksen veronkevennyslupaukset tulevat olemaan miljardiluokkaa tietenkin sitten tasapuolisuuden nimissä edellytän ehdottomasti että

meidän yhtälöidemme kautta jopa vähemmän kuin hallitus ja erityisesti nyt haluan painottaa sitä että minusta se on oikeasti aika hurjaa että jos sdp haluaa

tämän päivän menolle ja yksi niistä asioista on se että eläkeläisköyhyyteen kerta kaikkiaan täytyy puuttua ja esitämme sitä ja esitämme toimet miten niin sitten täällä tulee tulee kovasti kritiikkiä että tämä on hulppeaa lupausta ja täysin täysin populismia ja sitten samaan hengenvetoon todetaan että kyllä minäkin niitä kannatan mutta sosiaalidemokraateilla ei ole niihin rahaa

sitten kun tulee syksy ja salinappulan painaminen niin siellä ei kyllä yhtäkään tointa juuri näiden arvojen puolesta löydy siksi kyllä peräänkuulutan myös hallituspuolueilta vastuuta omista puheistaan ja

arvoisa rouva puhemies sen minä ymmärrän että amerikassa on vaalilupauksia siellä niitä pystytään jollakin tavalla toteuttamaan siellä on kaksipuoluejärjestelmä mutta suomessahan saa näitä vaalilupauksia kuka tahansa antaa niillä ei ole mitään katetta ei minkäännäköistä katetta koska täällä muodostetaan hallitus ja hallitusohjelma ja tämä on monipuoluejärjestelmä mutta jokaisella puolueella voi olla omia tavoitteita pitää puhua tavoitteista eikä lupauksista yksi ongelma mikä oikeasti ainakin minun mielestäni on olemassa on se että kun kansainväliset rahoitus ja pääomamarkkinat ovat avoimia ja meidän naapureillamme ei ole perintöveroa ei sen kummemmin virossa kuin ruotsissakaan niin tämä pikkuhiljaa saattaa johtaa eri mekanismien ja verosuunnittelun kautta siihen että pääomia lähtee suomesta sen takia täällä ei voi kovin hirveästi näitä pääomia ruveta verottamaan ja nyt meillä on sijoitustili joka on tarkoitettu ihan tavallisille perheille ja tavallisille ihmisille viidenkymmenentuhannen euron ylärajalla mennään jo vähän siihen suuntaan mitä ruotsissa on tämä investe ringssparkonto joka on saavuttanut suuren suosion

edustaja viitanen te puututte aivan oikeaan asiaan eläkeläisköyhyyteen me kokoomuksessa olemme nyt petteri orpon suulla todenneet sen että meidän täytyy oikeasti katsoa onko tässä yhteiskunnassa tapahtunut niin että juuri niiden asioiden hinnat mitkä eläkeläisille ovat tärkeitä joita eläkeläiset kuluttavat tai ostavat ovat viime vuosina niin nousseet että pitäisi ikään kuin olla oma indeksi ei se ole mikään lupaus jos lupaa että tämä asia selvitetään ja tätä pohditaan ja me tiedämme tilastokeskuksen tilastoja katsomalla esimerkiksi vuotta kaksituhattakuusitoista jolta on viimeinen tilasto palkansaaja kuluttaa sata yksikköä ja eläkeläinen kuluttaa asumiseen satakaksikymmentäyksi yksikköä ja terveydenhuoltoon satayhdeksänkymmentäneljä yksikköä näin me pääsemme jo vähän lähemmäksi sitä mitä tässä on tapahtunut ja kun me katsomme terveydenhuoltoa ja asumista niin olen varma että nämä luvut eivät tänä päivänä pidä enää paikkansa koska ne ovat nousseet taas entisestään

arvoisa rouva puhemies talous finanssi ja veropolitiikka liittyvät kaikki aina yhteen tämän vaalikauden aikana nykyinen hallitus sai

sanoa likipitäen konkurssikypsässä olevan valtiontalouden ja julkisen talouden hoidettavakseen oli tämä niin sanottu kymmenen miljardin euron kestävyysvajeongelma jota on määrätietoisesti purettu pois sote uudistus vielä odottaa aikaansa ja se miten sen ratkaisut sitten tuolla pidemmän päälle näyttäytyvät on on toinen kysymys mutta pitää muistaa että kysymys on aina kun puhutaan myös veropolitiikasta ihan vaikka päivän käsittelyn asiasta kokonaisuudesta jolla yhteiskunta turvaa sitten ne tärkeät palvelut jotka ovat meillä niitä hyvinvointiyhteiskunnan perusteita ja perustaa varsinkin veropolitiikan pitäisi olla hyvin pitkäjänteistä eikä sellaista että se vaihtelee vaalikausittain on tietysti ymmärrettävää että painopisteitä tulee uusia näkökulmia tulee sipilän hallituksen aikana on myös elvytetty on kysytty onko se ollut väärin kun on elvytetty mutta kotitalouksille on on luotu edellytyksiä myös sitten kulutukseen ja kyllä tällä kulutuskysynnällä on ollut erittäin suuri merkitys myös tässä suomen nousussa jossa jossa sitten

tuo seitsemänkymmentäkaksi prosenttia on

pystytty saavuttamaan ja jopa jopa ylittämään hieman nämä ovat myönteisiä asioita ja sen takia on myös tärkeää elinkeinoelämän näkövinkkelistä että siellä voidaan luottaa suomeen kyllä suomen talouteen luottaminen on ollut erittäin suuri asia silloin kun meillä alkoivat vaikkapa meidän telakkateollisuuden investoinnit tai autoteollisuuden investoinnit suomessa ja tämä on näkynyt koko suomessa eli kansainvälinen luottamus suomeen on palautunut ja kyllä se on ollut yksi osa myös tämän sipilän hallituksen veropolitiikkaa jota hallituksen

edustaja viitasen esittelemissä ponsissa tuotiin esille mutta kun tässä nyt keskustellaan laajemmin verotuksesta niin kyllä meidän täytyy muistaa se että kysymys on hyvinvointivaltiosta ja sen mahdollisuuksista tuottaa palveluja omille kansalaisilleen ja erityisesti niille kaikkein pienituloisimmille kansalaisille eli se että että kerätään veroja oikeudenmukaisesti ja tuotetaan niillä palveluja niille jotka niitä tarvitsevat on se sosiaalidemokraattien keskeinen yhteiskunnallinen ohjenuora

mitä harmaasta taloudesta mahdollisesti on saatavissa tuottoja joka kerta kun sinne kopaistaan tulee uusia tulonlähteitä viimeksi nyt kun tästä esperi care keissistä on ollut puhetta ne veroparatiisiyhtiöitten kautta laitetut miljoonat kymmenet miljoonat mahdollisesti sadat miljoonat ovat niitä jotka ovat poissa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisesta

joista meidän täytyy todella olla huolissamme ja täytyy huolehtia myöskin siitä että että niillä palveluilla joita hyvinvointivaltio tarjoaa kansalaisilleen ei tehdä voittoja ainakaan tässä määrin mitä nyt on meidän meidän eteemme tuotu tässä yhteydessä

arvoisa rouva puhemies verotuksen ennakoitavuus on yrityksille ihan ykkösjuttu ja ei ole järkevää se että lähdetään verotusta nopealla aikataululla muuttamaan itse näen kuitenkin että kaikki suomalaiset vastuulliset yritykset pienet ja keskisuuret yritykset ja varmaan suuretkin yritykset hoitavat veronsa ja asiansa kuntoon kuntoon sinänsä tietysti tämä yhteiskunta on muuttunut ja uusia pääomasijoittajia tulee ja aina sisältyy pieni riski kyllä kieltämättä siihen kuinka sitten näitä asioita hoidetaan yhden esimerkin otan miten suomessa voitaisiin työllistämistä erilaisilla keinoilla vielä parantaa verotus on tietysti yksi hyvä lähtökohta toinen on se että meillä tyel maksut on laitettu sillä keinoin että jos palkkasumma ylittää tietyn rajan niin tyel maksu nousee tämä on johtanut siihen että suuret suuret yritykset ketjuttavat urakoitaan ketjuttavat hommiaan pääsevät pienemmillä tyel maksuilla mutta iso riski on on että harmaa talous lisääntyy

en tiedä oliko tämä yhtenä mittarina kun nyt oli tämä good country indeksi jossa suomi todettiin ykkösmaaksi maailmassa me olemme hoitaneet omia asioitamme todella hyvin ja sillä keinoinkin olemme päässeet listalla ykköseksi ja ja varmaan yksi asia siinä on että ennakoitavaa on ollut politiikka työllistetty on ihmisiä ja ja kasvun eväitä on yritetty hakea monella eri tavalla normeja on purettu ja niin edelleen eli olemme oikealla tiellä tiellä ja on hyvin tärkeätä että emme lähde poukkoilemaan tässä politiikassa yksi hyvä lähtökohta on tietysti se että kansa äänestää sitten tätä samaa koalitiota myöskin jatkossa

arvoisa rouva puhemies onneksi kansa on kuningatar ja katsellaan sitten mitä kansa sanoo mutta mutta senkin vuoksi että kansalla on edellytykset nämä päätökset tehdä sitten kun kävelevät sinne uurnille on tärkeää että myös tässä salissa puretaan näitä linjaeroja ja ja keskustellaan siitä mistä olemme eri mieltä näistä näkemyksistä siihen muuten

paitsi että tulee näitä traagisia tapauksia heikosta hoivasta niin ovat mahdollisia myös nämä verosuunnittelutoimenpiteet eihän kukaan tällaista ymmärrä mielestäni riitta myller puhui äsken asiaa kun hän nosti tämän asian myös tässä yhteydessä esiin sitä voi tarkastella monesta kulmasta mutta myös tästä verotusnäkökulmasta ja ja verosuunnittelun näkökulmasta kaikkinensa mutta puhemies oikeastaan pyysin tämän puheenvuoron vielä siksi kun täällä

tämä eläkkeensaajien oma indeksi jota esititte selvitettäväksi mikä ettei mutta muistan myös helsingin sanomissa nähneeni artikkelin jossa kerrottiin siitä että että tämä oma indeksi oli kokoomuksen lupaus jo kaksitoista vuotta sitten eli silloinkin kokoomus lupasi tätä samaa eli se oli vaalitavoitteissa ja vaaliohjelmissa silloin eli kierrätys lienee sitten tässä muotia muotia kun nämä samat tavoitteet toistuvat minä kysyn ihan rakentavassa mielessä vaikka tätä selvittelisimmekin sinänsä on varmaan tarpeellista katsoa mutta kun me olemme tehneet konkreettisen esityksen sosiaalidemokraatteina siitä että nostaisimme asteittain alle tuhannenneljänsadan tienaavan eläkkeensaajan käteen jäävää tuloa sillä sadalla eurolla niin eikö helpompaa ja hyvä tarttua myös tähän puheenjohtaja rinteen esitykseen sen sijaan että täällä aika usein se tyrmätään ja leimataan milloin minkäkinlaisin sanakääntein jos olemme kaikki asian puolesta niin eikö olisi kuitenkin aika helppo ottaa ainakin se reitti mitä esitämme joka vaikuttaisi toimeentuloon tässä ja nyt se olisi varmasti tehokas toimi

arvoisa rouva puhemies edustaja viitanen siihen on vähän vaikea lähteä tuommoiseen huutokauppaan mukaan jos ajatellaan että vaikka sadalla eurolla te nostaisitte eläkettä niin mitä te sitten teette jos nousevatkin kulut sinä aikana sataviisikymmentä euroa sehän pahenee vaan se eläkeläisten tilanne sen takia me olemme olemme osoittaneet vähän eri tavalla tämän tarkastelun kohteen meidän pitää katsoa miten niiden palvelujen maksut nousevat joita eläkeläiset todellisuudessa eihän se rahan lisääminen koneeseen auta mitään jos sieltä joudutaan enemmän ottamaan ulos sen nettovaikutus on negatiivinen sen takia tämä pitää tutkia oikeasti eihän tämä eduskunta tule pääsemään eläkekeskustelua eikä näitä teidänkin esillä pitämiänne ja meidänkin esillä pitämiämme eläkeasioita pakoon sillä tänne tulee se viisikymmentä viiva viisikymmentä indeksiä koskeva kansalaisaloite ja se joudutaan täällä huolella pohtimaan ja aika osoittaa mitkä ovat ne toimenpiteet mutta jos me emme huolella pohdi näitä asioita mikä on eläkeläisten verotus mikä on eläkeläisten todellinen kulurakenne miten erinäköisten hyödykkeiden hinnat nousevat niin mehän jäämme ihan ilman vakavaa tietoa eihän silloin pysty tekemään päätöksiä tässä vaiheessa ilman syvällistä tutkimusta on minun mielestä aika mahdoton lähteä esittelemään joitakin huutokauppatarjouksia

puhemies kuten sanoin niin kokoomus esitti tätä samaa esitystä kaksitoista vuotta sitten tietenkin sen olisi kerennyt selvittää perusteellisesti jo tässä ajassa mutta en minä ole sitä vastaan että nämä asiat katsotaan päinvastoin minusta se on hyvä mutta oikeastaan kysymykseni kohdistui toisaalle eli siihen että meillä on esitys jolla konkreettisesti tässä ja nyt sitä lompakkoon jäävää summaa parannettaisiin eli pistettäisiin lisää

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö kaksikymmentäyhdeksän nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa rouva puhemies tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki biopolttoöljyn käytön edistämisestä lämmitykseen työkoneisiin ja kiinteästi asennettuihin moottoreihin tarkoitetusta kevyestä polttoöljystä osa olisi vuodesta kaksikymmentäyksi alkaen korvattava biopolttoöljyllä vuonna jakeluvelvoite olisi kymmenen prosenttia esityksessä ehdotetaan myös muutettavaksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annettua lakia siten

tiukennettaisiin vuodesta kaksikymmentäyksi alkaen vuonna kaksituhattakaksikymmentäyhdeksän jakeluvelvoite olisi kolmekymmentä prosenttia ehdotuksen taustalla ovat suomen energia ja ilmastopolitiikan keskeiset linjaukset jotka sisältyvät kansalliseen energia ja ilmastostrategiaan näiden linjausten taustalla on

kansallisista lähtökohdista eu tason instrumenteista ja ja kansainvälisestä ilmastopolitiikasta seuraavia tavoitteita ja reunaehtoja energia ja ilmastostrategiassa keskeiseen asemaan nousee tavoite liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen puolittamiseksi vuoteen

mennessä talousvaliokunta katsoo että ehdotetut jakeluvelvoitteet ovat tehokas ja nopea tapa edistää päästövähennystavoitteiden saavuttamista talousvaliokunta yhtyy ehdotuksen perusajatukseen siitä että kunnianhimoisilla biopolttoaineita koskevilla velvoitteilla voidaan luoda kannusteita biopolttoaineiden kehittämiselle ja valmistukselle sekä niihin liittyville investoinneille

ympäristövaliokunta on kiinnittänyt talousvaliokunnalle ehdotuksesta antamassaan lausunnossa huomiota biopolttoaineiden raaka ainepohjaan liittyviin ympäristövaikutuksiin runsaalla kotimaisen metsäbiomassan käytöllä voi olla myös kielteisiä vaikutuksia suomen hiilinieluun etenkin jos biopolttoaineita valmistetaan muustakin kotimaisesta metsäperäisestä biomassasta kuin metsäteollisuuden ja jätteistä tämä korostaa kiertotalousajattelun tarvetta pyrkimystä ohjata arvokkaita raaka aineita korkean jalostusarvon tuotteisiin ja teknologianeutraalin lähestymistavan merkitystä talousvaliokunta kiinnittää huomiota ehdotuksen kustannusvaikutuksiin liittyviin epävarmuustekijöihin myös liikenne ja viestintävaliokunta on ehdotuksesta antamassaan lausunnossa kiinnittänyt huomiota siihen että esimerkiksi lähtöarvoihin ja kehittyneiden biopolttoaineiden tulevaan hintakehitykseen sekä saatavuuteen liittyvät epävarmuustekijät vaikeuttavat ehdotuksen kustannusvaikutusten arviointia tämä liittyy myös ehdotuksen kuluttajavaikutuksiin ja edellä viitatussa ympäristövaliokunnan lausunnossa esille tuotuun tarpeeseen edistää ilmastoystävällisiä lämmitysratkaisuja ja esimerkiksi öljylämmityksestä luopumista tärkeää on erityisesti huomioida kuitenkin muitakin kuin polttoon perustuvia vähäpäästöisiä lämmitysratkaisuja samalla tulee arvioida pienituloisille suunnattuja energiakorjausavustus tai rahastojärjestelmiä talousvaliokunnan päätösehdotus on että eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen sisältyvät ensimmäisen viiva kolmannen lakiehdotuksen tähän mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta siitäkin huolimatta että vastalauseessa olevaa tekstiä pyrittiin sisällyttämään ja sisällytettiin mietintöön

arvoisa puhemies liikenne on tekijä suomen päästöjen kannalta ja liikenteestä on pakko saada päästövähennyksiä niitä voidaan saavuttaa vähentämällä liikennetarvetta maankäytöllä ja kaavoituksella toimintatapoja ja ja tottumuksia muuttamalla sekä tehokkaalla logistiikalla liikenteen siirtämisellä lyhyillä matkoilla jalankulkuun ja pyöräilyyn

sekoitevelvoite on sinällään hyvä asia kuitenkin jotta suomi ei sitoisi itseään liikaa osittain ylimenokauden teknologiana pidettyyn biopolttoaineeseen on syytä pitää keinovalikoima avoimena jotta luodaan mahdollisuuksia uusien teknologioiden kehittämiselle ja hyödyntämiselle ja jotta varmistetaan aidot päästövähennykset

biopolttoainestrategian todellisista nettopäästövaikutuksista kuten liikennevaliokunta toteaa lausunnossaan biopolttoaineen käytön kasvattaminen voi olla vain rajallinen osa liikenteen päästövähennysratkaisua kestävästi tuotetut ja kustannustehokkaat polttoaineiden bioraaka aineet ovat teollisuuden maa ja metsätalouden sekä yhdyskuntien sivuvirtoja ja jätteitä joiden hyötykäyttö tulee maksimoida mutta joiden määrät ovat kuitenkin rajallisia viljelyalan käyttöön tai metsien käytön voimakkaaseen lisäämiseen vain biopolttoainetuotantoa varten tulisi suhtautua varauksin varmistaen että kasvihuonekaasujen väheneminen biopolttoaineen koko elinkaaren aikana toteutuu

raaka aineiden viljelyssä tuhotaan esimerkiksi sademetsien hiilinieluja vastuullisuuskysymykset on huomioitava myös jos biopolttoaineita tuodaan tuodaan suomeen ulkomailta arvoisa puhemies olennaista on seurata myös biopolttoaineiden saatavuutta ja hintaa markkinoiden kehittyminen globaali tilanne vaikuttavat saatavuuteen ja hintaan biopolttoaineiden markkinat ovat vasta alkutekijöissään eikä valtaosalla eu maista ole vielä konkreettista politiikkaa kehittyneiden biopolttoaineiden tavoitteista ja edistämistoimista kestävästi tuotetut biopolttoaineet eivät riitä koko ajoneuvokannalle ja niille on kysyntää myös lentoliikenteen puolella liikennetarvetta on siis vähennettävä ja ajoneuvokannan uusiutumista tulisi nopeuttaa niin että kalusto sähköistyisi ja kulkisi biokaasulla enenevässä määrin jo ennen vuotta kaksituhattakolmekymmentä pitkällä aikavälillä tulisi nestemäiset biopolttoaineet kasvavassa määrin ohjata raskaan kaluston ja lentoliikenteen käyttöön arvoisa puhemies koska tuleva kehitys on epävarmaa tulisi jakeluvelvoitteille asettaa selkeä arviointipiste

säädettäisiin tulevien vuosien velvoitetta ylös tai alaspäin toteutuneen kehityksen ja tarpeiden mukaan eduskunnan tulee selkeästi viestiä että sekoitevelvoitteita tarkastellaan ja tarvittaessa korjataan voimassaolokauden aikana tähän liittyy vastalauseen mukainen ponsi vastalause jätettiin koska emme saaneet pontta mukaan mietintöön ja ponnen ja perustelutekstin ero on merkittävä ponsi on velvoittava perusteluteksti on vain eduskunnan ajattelua arvoisa puhemies vastalauseen toinen ponsi liittyy uusiutuviin synteettisiin biopolttoaineisiin jotka on sinänsä hyvin huomioitu jo mietinnön tekstissäkin arvoisa puhemies kolmas ponsi taas liittyy öljylämmitykseen suomessa on edelleen noin satayhdeksänkymmentätuhatta öljylämmitteistä omakotitaloa

lämmitysremontteihin tarvitaan tukea erityisesti vähävaraisille ja iäkkäille omakotitaloasujille joiden käytettävissä olevat pääomat ovat erittäin rajallisia tukea energiaremontteihin tulee siis myöntää sosiaalisin perustein jotta yksittäisille ihmisille ei synny kohtuuttomia kustannuksia lämmitysjärjestelmän uudistamisesta ja jotta energiaremontit ja öljykattiloiden korvaaminen etenisivät mahdollisimman nopeasti

esitys biopolttoaineiden sekoitevelvoitteen kiristämisestähän on pitkään odotettu ja erittäin paikallaan jos mietitään sitä eurooppalaista ja globaaliakin viitekehystä miten me kaikista nopeimmin pystyisimme vähentämään päästöjä niin silloin tietenkin olemassa olevassa autokannassa sekoitevelvoitteen lisääminen on yksi kaikista tehokkaimpia asioita mikä on huomioitu aikaisemminkin kun suomi oli etunenässä tätä asiaa euroopan unionissa ajamassa vanhasen kakkoskaudella on erittäin tärkeää muistaa se että muistini mukaan noin kahdessakymmenessä eurooppalaisessa eu jäsenmaassa on olemassa jonkinlainen sekoitevelvoite ja suomi on tietenkin siellä kunnianhimoisessa päässä tätä listausta koska meille on siihen kehittynyt myös teknologia ja meillä on siihen osaamista ja me olemme pystyneet luomaan sen avulla jo myös markkinoita ja jos miettii niitä alueita joissa vaikkapa julkinen liikenne on jo uusiutuviin polttoaineisiin niin suomalaiselle nesteelle esimerkiksi kalifornia yhdysvaltojen osavaltio taitaa olla yksi suurimmista markkina alueista jos halutaan nopeasti laskea päästöjä ja fossiilisten polttoaineiden käyttämistä josta irti pääseminen on kuitenkin se yhteinen suuri tavoite niin silloin tämmöiset sekoitevelvoitteen kaltaiset asiat ovat kyllä varsin hyviä täytyy tietenkin muistaa että tämähän on yksi osa sitä suurta kokonaisuutta aivan samalla lailla tämän hallituksen toimesta ensimmäistä kertaa on niin kirjoitettu strategioihin kuin laitettu myös valtiontalouden resursseja siihen että vaikkapa autokantaa sähköistetään ja jakeluverkosto etenee kaasun ja sähkön osalta mutta tärkeää on tietenkin myös se että kun me elämme maassa jossa on pitkät etäisyydet ja yksi euroopan vanhimmista autokannoista niin myös jokainen ihminen voi osallistua siihen ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön jos itse ottaisin tuolla lapissa sähköauton alle näillä pakkasilla niin

aika vaikeaa antaa teollisuudelle signaali että tarkastellaan asiaa muutaman vuoden kuluttua kun tehdään kuitenkin satojen miljoonien eurojen päätöksiä on erittäin tärkeää että paitsi autokannan osalta myös päästäisiin siirtymään kohti uusiutuvia kerosiineja myös raskaassa liikenteessä

arvoisa rouva puhemies käsittelyssä on todellakin biopolttoaineiden osalta käytön edistäminen hyvän hallituksen erinomainen esitys tietenkin taustallahan tässä meillä ovat eun instrumentit ja tulevia velvoitteita tulemme täyttämään vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä tässä pidetään todellakin sisällä liikenteen biopolttoaineitten prosenttiosuuden nostaminen kolmeenkymmeneen prosenttiin lämmityksen ja työkoneiden polttoaineiden osittainen korvaaminen biopolttoöljyllä kymmenellä prosentilla vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä erinomainen esitys ja tämä luo pohjaa pohjaa mielestäni hyvinkin myös sille näkökulmalle millä tavalla me voimme lähteä tuottamaan uusia biopolttoaineita ja antaa varmuuden myös sitten teollisuudelle lähteä näitä tekemään ja lähteä näihin liittyviin investointeihin eli tässä on pitkäjänteistä ajattelua itse näen tämän jakeluvelvoitteen kotimaisen kotimaisen osuuden yhtenä tärkeänä asiana me olemme puhuneet paljon myös pohjoismaisesta jakeluvelvoitteesta ja toivoisin että myös tämä tulisi toteutumaan yhtäläisillä säännöillä ja kuten meidänkin asiantuntijakuulemisissa on tullut esiin markkinoita on sitten yhdysvaltoja myöten myös kun otetaan lentoliikenteen biopolttoaineet mukaan niin näkisin että

lähteä tekemään uusia biopolttoaineita tietenkin on aina hinta ja kun uusia asioita lähdetään nostamaan ja se kumpi siinä lähtee liikkeelle tässä esityksessä käsitellään todellakin myös öljylämmitysasioita meidän sadanyhdeksänkymmenentuhannen öljylämmitysrakennuksen lämmitysratkaisuja mutta itse en näe että itse biopolttoainetta kannattaa siinä lähteä käyttämään pitkälle jalostettuja vaan haetaan sinne muita mahdollisuuksia siihen millä tavalla rakennuksia lämmitetään itse näen juurikin

nestemäiset biopolttoaineet näihin liikenneratkaisuihin ensisijaisesti käytettäviksi yhdymme siinä mielessä tähän ponteen ponteen täällä tekstisisällössä että meidän tulee huomioida

suunnattuja energiakorvausavustuksia tai rahastojärjestelmiä tulee myös kehittää että voidaan myös näitä kiinteistöjä muuttaa muihin muihin kuin fossiilisiin polttoaineisiin

valiokunnassa paljon käsiteltiin sitä bio sanaa mutta aika monessa asiassa ja asiantuntijakuulemisessa tuli sana uusiutuvat polttoaineet eli se nähtäisiin myös laajemmin muun muassa vttn tutkimuksissa lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkimuksissa itse olen käynyt tutustumassa muun muassa islannissa tämmöiseen carbon tekee rikkipitoisesta vedestä hydrolyysin avulla metanolia joka toimitetaan belgiaan polttoaineen lisäaineeksi näen että nämä hydrolyysityyppiset ehkä

toisen sukupolven hyviä polttoaineita tekemiseenkin käytämme pelkästään uusiutuvaa energiaa ja sitä kautta näen että meidän tulevilla polttomoottoritekniikoilla on pitkä elinkaari elinkaari ei ole mielestäni kyse pelkästään siitä että nämä ovat ylimenokauden ratkaisuja vaan jos me toisen sukupolven uusille nestemäisille polttoaineille mahdollisuuden kehittyä niin niillä on vielä pitkä elinkaari muun muassa juurikin esille nousseilla biokaasupohjaisilla

ammoniakilla vedyllä ja niin edelleen tässä haettiin myös tarkastuspisteitä itse näen että tässä tulee tarkastuspisteitä kun meillähän tulee kolmaskymmenesensimmäinen kahdettatoista kaksikymmentäyksi redin redin eli eli direktiivin tarkastus ja viimeistään siinä vaiheessa tulee lisää muun muassa näitä synteettisiä polttoaineita polttoaineita tähän matkaan mukaan suomen pitää pitää huoli että uusiutuvat myös muut uusiutuvat polttoaineet biopolttoaineiden lisäksi on mahdollista liittää sitten tähän red kahden listaukseen eli kaikkinensa hyvä ja kuten tässä on esille tullut tämä on yksi ratkaisu liikenteen polttoaineisiin meillä on muitakin ratkaisuja kuten esille

ministeri tiilikainen on pyytänyt puheenvuoron olkaa hyvä viisi minuuttia

arvoisa puhemies kiitoksia talousvaliokunnalle tämän tärkeän ilmastopoliittisen asian käsittelystä ja pakettiin laittamisesta liikenteen päästöjen vähentäminen on erittäin merkittävä osa meidän ilmastopolitiikkaamme ja hallituksen kaavailuissa liikenteen päästöjä vähennetään monin eri keinoin joukkoliikenteen kävelyn pyöräilyn edistäminen on yksi keino energiatehokkaammat ajoneuvot toinen sähköautoissa tavoitellaan kahdensadanviidenkymmenentuhannen sähköauton määrää vuonna kaksituhattakolmekymmentä biokaasuautoja viisikymmentätuhatta ja näin päin pois mutta ylivoimaisesti nopein keino vähentää liikenteen päästöjä on sekoittaa uusiutuvia polttoaineita niihin liikennepolttonestetuotteisiin jotka käyvät kaikkiin ajoneuvoihin mitkä tällä hetkellä teillämme liikkuvat juuri tähän päästöjen vähentämisen nopeuteen viime aikoina kiinnitetty huomiota siihen että meillä on kiire ilmastotoimilla vuonna kaksituhattaseitsemäntoista suomi vähensi eu maista eniten kasvihuonekaasupäästöjään ja tämä on muuten pitkälti sen ansiota että meillä vuonna kaksituhattaseitsemäntoista merkittävällä tavalla uusiutuvien polttoaineitten osuus kaikista liikennepolttonesteistä

olla jotta ne aidosti tuottavat kasvihuonekaasupäästövähennyksiä suomessahan tällä hetkellä tuotetaan noin kuusisataatuhatta viiva seitsemänsataatuhatta tonnia uusiutuvia polttoaineita käytännössä liki tuo nykyinen tuotanto jo riittäisi jos se kaikki käytettäisiin kotimaassa vuonna kaksituhattakaksikymmentäyhdeksän täyttämään tämän kolmenkymmenen prosentin jakeluvelvoitteen tarpeen mutta koska tuotteitten markkinat ovat globaalit niin valtaosahan näistä suomessa tuotetuista tuotteista

red kaksi direktiivi pitää sisällään myös synteettiset uusiutuvat polttoaineet ja valiokunta on niitä ansiokkaasti käsitellyt mietintöä laatiessaan ja tuo marssijärjestys lienee järkevä niin että odotamme näitten synteettisten polttoaineitten määritelmien täsmentymistä ja päästövähennyslaskelmien täsmentymistä ja sen jälkeen kun tätä red kaksi direktiiviä suomessa lähivuosina toimeenpannaan mahdollisuuksien mukaan täydennämme tätä valikoimaa jolla tätä jakeluvelvoitetta voidaan täyttää sillä nämä jotkut synteettiset polttoaineet hyvinkin lupaavia lupaavia keksintöjä suomea verrataan usein muihin pohjoismaihin sanotaan että meillä on valittu eri strategia no on totta että norja on tukenut voimakkaasti sähköautojen käyttöä mutta se ei poista sitä tosiasiaa että norjassa on myös erittäin kunnianhimoiset biopolttoainetavoitteet aivan sama ruotsissa ruotsi tulee todennäköisesti vuonna kaksituhattakolmekymmentä käyttämään huomattavasti enemmän uusiutuvia polttoaineita kuin suomi tässä mielessä pohjoismaat etenevät hyvin yhtä jalkaa tässä liikenteen päästöjen vähentämisessä on myös puhuttu siitä veikkaako suomi nyt väärää hevosta ei suomi tässä mitään veikkaa vaan suomi ottaa kaikki keinot käyttöön liikenteen päästöjen vähentämiseksi ja uusiutuvat polttoaineet ovat se nopein keino itse asiassa jotka suomessa ovat satsanneet uusiutuviin polttoaineisiin meidän ei tarvitse tässä salissa veikata nimittäin markkinathan arvottavat koko ajan osakekurssilla näitä yrityksiä meidän ehkä tunnetuin yhtiömme tällä saralla on tuo valtionyhtiö neste sen osakkeen kurssiarvo on viisinkertaistunut tämän hallituskauden aikana valtion omistuspotti on kasvanut useita miljardeja euroja en usko että sijoittajien mielissä on perinteinen öljynjalostus vaan juuri tämä osaaminen uusiutuvissa liikennepolttonesteissä sen takia sijoittajat arvostavat sitä osaamista kiitos vielä kerran valiokunnalle tämä on merkittävä paalu nyt meillä on investointivarmuutta yrityksille meillä on ennustettavuutta tiedämme miten liikenteen päästövähennykset tulevat etenemään ja on luonnollista että kun tietoa karttuu lisää totta kai jokainen hyvä hallitus jatkossakin sitten tarvittaessa on valmis lakeja viilaamaan jos tarvetta ilmenee

käydään debatti tämä ilmiselvästi herätti keskustelua joten pyydän niitä edustajia jotka haluavat osallistua debattiin nousemaan seisomaan ja painamaan viides painiketta

aloitetaan
rouva puhemies hallitus on oikealla tiellä sananmukaisesti silloin kun puhutaan biopolttoaineiden osuuden lisäämisestä se on ilmastokysymys mutta se on myös talouspoliittinen kysymys mitä enemmän pystymme korvaamaan tuontienergiaa se on se on joka euro kerrallaan aina suomen edun mukaista ja tämäkin täytyy meidän huomioida se

millä aikavälillä tätä saavutetaan jos ajatellaan sitten teknologian kehitystä niin niin on selvää että me tarvitsemme kansainvälisiä sijoituksia meillä on myös hyviä pilotteja ja ja näiden näiden kautta saadaan rakennettua uutta mutta mihin kaikkeen mittaan tämä biopolttoaineiden tuotanto kotimaassa voidaan sitten nostaa kun

juuri näin biopolttoaineet ovat nopea nopea tapa vähentää päästöjä lyhyellä aikavälillä mutta kysymys kuuluukin miten pitkälle ne riittävät sen takia olisi tarpeen viedä katse nyt kauemmas tulevaisuuteen ja katsoa mitä muita mahdollisuuksia meillä on vähentää hiilidioksidipäästöjä liikenteestä erityisesti henkilöliikenteestä biopolttoaineita tarvitaan mutta erityisesti niitä tarvitaan raskaassa liikenteessä ja lentoliikenteessä pitkälle tulevaisuuteen koska siellä sähköistämisen mahdollisuutta ole myöskin öljylämmityksestä pitäisi luopua ripeämmin kuin mitä tässä hallituksen esityksessä sanotaan antaen ilman muuta energiatukea pienituloisille ja sitä kautta mahdollistaa sitten sitten tämä lämmitysvaihtoehdon muuttaminen uusiutuvaan

arvoisa puheenjohtaja harmi että edustaja viitanen ei ei enää ole paikalla kun hän olisi voinut kommentoida näitä lisääntyviä laskuja mitä kansalaisille tullaan lähettämään kysyisinkin ministeriltä miten te kommentoitte tätä realismia me tiedämme että norja on tietenkin valinnut sähköautot siellä minun käsittääkseni sähköstä tuotetaan yhdeksänkymmentäyhdeksän prosenttia vesivoimalla juoksutetaan yli eli niillehän sähkö on tavallaan ilmaista tiettyinä aikoina ja ruotsillakin taitaa olla vesivoiman tuotanto jotakin lähes puolet pikkusen erilaisia maita kun meillä jotkut tahot käyvät hakkuitten kimppuun että niitäkin pitäisi vähentää turve poistetaan markkinoilta kivihiili poistetaan markkinoilta niin poltammeko me seteleitä vastapainoksi voimaloissa vai minulle se on hieman epäselvää niin kysymys ministeri kuuluu jos me hyvin puhdasoppisesti menemme ja vähän niin kuin hypertermia päällä energiapolitiikassa niin käykö niin että puun tuonti lisääntyy merkittävästi venäjältä se lisääntyy merkittävästi meriteitse maailmalta jossa se on jo nyt kovan kysynnän ja nousevien hintapaineitten alla voisitteko jotenkin kuvata kuka maksaa laskun

arvoisa rouva puhemies tuossa liikenne ja viestintäministeriön bioskenaariossa keskeisiksi haasteiksi muodostuvat just kestävästi tuotettujen biopolttoaineiden saatavuus ja hinta tässä raportissahan on että jo tällä hetkellä uusiutuvan dieselin kansainvälisestä tuotannosta noin neljäkymmentä prosenttia ohjautuu suomeen ruotsiin ja norjaan jos nämä nyt suunnitellut tavoitteet toteutuvat niin kaksituhattakolmekymmentä

uusiutuvasta dieselistä ohjautua tänne pohjoismaihin tämähän aiheuttaa sen että tuotantokustannukset tulevat nousemaan huomattavasti kuluttajille tulevaisuudessa ja ja tämä aiheuttaa sitten myös sen että teollisuuden liikennöinti ja kuljetuskustannukset nousevat elintarvikkeiden tavaroiden hinnat nousevat tulevaisuudessa todella paljon jos me menemme tähän

rouva puhemies kun puhutaan päästöjen vähentämisestä niin tietysti on hyvä muistaa se perusasia että se on päästöjen vähentämistä kun ei synnytetä päästöjä ilmakehä ei valitettavasti erota sitä onko hiilidioksidi tai jokin muu kasvihuonekaasu syntynyt fossiilisesta raaka aineesta tai uusiutuvasta raaka aineesta sen fysikaalis kemiallinen vaikutus ilmakehässä kasvihuonekaasuna on tismalleen sama raaka aineesta riippumatta silloin päästövähennysten tavoitteena pitää todella olla se että vähennetään hiilen tupruttamista ilmakehään samaan aikaan lisätään hiilen sitomista ja kasvatetaan hiilivarastoja tämähän se on se iso kuva päästöjen vähentämisessä puhuttiinpa liikenteestä tai muusta mutta onko tavoitteena nostaa suomi biotalouden mahtimaaksi siinä tullaan tietysti siihenkin kysymykseen että metsäteollisuuden tähteistä ja jätteistäkin valmistettuna varmasti rajat tulevat jossain vastaan jos biopolttoaineiden tuotanto kasvaa ja kasvaa eli milloin kysyntä kasvaa niin suureksi että päädytään siihen rajaan paljonko sitä polttoainetta voidaan kestävästi tuottaa

rouva puhemies on hyvä että suomi on viitoittanut selkeän tien että

lisäämällä liikennepolttoaineisiin biojaetta saadaan oikea lopputulos juuri näin koska ne puheet mitä esimerkiksi demarit ovat esitelleet että polttomoottorit

dieselit ja bensamoottorit

tarkoittavat käytännössä sitä että suurin osa suomalaisista joutuisi jalkamiehiksi ja ja vain ne joilla on paljon kukkarossa rahaa pystyisivät jonkunnäköisen teslan tai vastaavan ostamaan ja pitää tälläkin hetkellä muistaa kun vihreät ajavat innolla päästötöntä taloutta mitä siinäkään on järkeä kun tässäkin kaupungissa poltetaan kivihiiltä ja tehdään valtavasti sähköä vihreiden silmien alla ja sitten arvostellaan niitä jotka yrittävät uusiutuvia energia aineita tuoda markkinoille kyllä siinä on oman paidan pesua huonon huonon omantunnon pesua aika pahasti että tällaista tehdään tärkeää on on että me rakennamme omaa niin hyvin että korvaamme sillä fossiilista ja pidämme nämä nykyiset autot kunnossa siinä teemme isänmaallisen hyvän teon joka tapauksessa

ministeri hyvin kuvasi tuossa että eihän sinne uuniin tukkipuuta olla työntämässä että kyllähän nämä biopolttoaineitten raaka ainevarannot nimenomaan metsäteollisuuden sivuvirroista ovat tulossa siinä mielessä olen tietysti vähän huolestuneena seurannut sitä keskustelua mitä meillä suomessa on käyty hakkuumääristä ja sitä että meillä on puolueita jotka ovat sitä mieltä että meillä metsäteollisuutta ei tarvittaisi lisää ainakaan silloin tietysti vaihtoehto on se että meille tuodaan ulkomaista

kestävästä metsätaloudesta ja sen sivuvirtojen hyödyntämisestä olisinkin ministeriltä pyytänyt pientä näkemystä siihen millä tavalla hakkuumäärät ja toisaalta myöskin sitten biopolttoaineitten tulevaisuus ovat toisiinsa kytkeytyneitä

arvoisa rouva puhemies kun puhumme näistä biopolttoaineista niin valitettavan usein unohdamme yhden itsellenikin läheisen ainesosan eli eli alkoholin eli nyt puhutaan etanolin käytöstä polttomoottoreissa tässä olisi se etu että olisimme polttoaineen suhteen omavaraisia omavaraisia emmekä esimerkiksi öljyntuottajamaista arabimaista riippuvaisia ja ilmaston kannalta alkoholi etanoli olisi bensaa tai dieseliä puhtaampaa myös siksi että sitä ei tarvitsisi kuljettaa kaukomailta

olisi helposti syntyisi suomeen tuhansia kahden kolmen hengen nyrkkipajoja eikä paljon autotallia kummempia tiloja siihen tarvittaisi lisäksi vielä on huomattava että tässä olisi sekin etu että viljan hinta saataisiin sille tasolla että maanviljely jälleen maassamme kannattaisi tätä

kolme minuuttia

muutama kommentti esille nousseisiin kysymyksiin tämä volyymi kuinka paljon mahdollisesti sitten suomessa tuotetaan jää tietenkin markkinoitten ratkaistavaksi tulevien päätösten ratkaistavaksi nyt täytyy muistaa että uusiutuvat polttoaineet ja sähköinen liikenne eivät ole mitenkään toisiaan vastaan vaan ne ovat toisiaan tukevia mitä enemmän meillä on sähköautoja liikenteessä vuonna kaksituhattakolmekymmentä sitä korkeampi seosprosentti polttomoottorien käyttöön sillä samalla määrällä uusiutuvia polttonesteitä saadaan

eli nämä ovat toisiaan tukevia tavoitteita sähköisen liikenteen edistäminen ja biopolttoaineet ja näillä päästään todellakin nopeasti päästövähennyksissä eteenpäin riittävyys ja vaikutus hintaan se on aivan totta että ei meistä kukaan osaa sanoa mikä on uusiutuvan polttoaineen tarkka hinta kymmenen tai yhdentoista vuoden kuluttua mutta voidaan miettiä niitä arvioita että puhutaan kuitenkin alle kymmenen sentin vaikutuksesta litrahintaan käsittääkseni viimeisen vuoden aikana

bensapumpulla tai dieselpumpulla hinta on vaihdellut kaksikymmentä senttiä pelkästään raakaöljyn hinnanvaihteluitten takia eli tämä mahdollinen hintalisä ikään kuin häviää jo tämän normaalin vaihtelun sisälle se että pohjoismaissa on näin iso osa tästä tuotannosta kertoo siitä että pohjoismaat ovat eturintamassa kulkemassa ja meillä on eturivin yrityksiä meillä on toimintaa jolla on pistetty vauhtia uusiutuvien polttonesteitten kehittämiseen ja hyvä niin mutta todellakin sitä mukaa kun sähköinen liikenne lisääntyy lisääntyy sitten siitä uusiutuvan polttoaineen tuotantokapasiteetista tulevaa tuotetta vapautuu enenevässä määrin esimerkiksi lentoliikenteen käyttöön nythän meillä on aika vähäistä vielä lentoliikenteessä uusiutuvien polttoaineitten kysyntä mutta se on varmasti tulevaisuudessa kasvamaan päin joten senkään vuoksi nämä investoinnit ja satsaukset eivät todellakaan mene hukkaan on useita vaihtoehtoja biokaasu etanoli uusiutuva diesel synteettiset polttoaineet eli uusiutuvien liikennepolttoaineitten puolella on laaja tuotevalikoima

tulossa biokaasu tosin ei kuulu jakeluvelvoitteen piiriin vaan edistämme sen tuotantoa ja jakelun syntymistä investointitukien kautta itse itse asiassa uskon itse että biokaasun puolella vuodelle kaksituhattakolmekymmentä asetetut tavoitteet viisikymmentätuhatta autoa todennäköisesti ylittyvät ja myös raskaassa liikenteessä lienee paljon mahdollisuuksia biokaasun käytölle ohi tämän lainsäädännön

arvoisa rouva puhemies nyt ehdotettu laki biopolttoöljyn käytön edistämisestä merkitsisi että vuodesta kaksituhattakaksikymmentäyksi alkaen

osa kevyestä polttoöljystä olisi korvattava biopolttoöljyllä esityksessä ehdotetaan myös muutettavaksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annettua lakia siten että jakeluvelvoitetta tiukennettaisiin vuodesta kaksituhattakaksikymmentäyksi alkaen ja lisävelvoitteen laiminlyönnistä säädettäisiin seuraamusmaksu

mitä hallitus antaa esityksessään ymmärtää maataloudessa puolestaan kustannusten nousu aiheutuu jakeluvelvoitteen työkoneita koskevista muutoksista ja kohdistuu etenkin viljan viljelyyn tämä on viljelijöitä kohtaan kohtuuton lisärasite etenkin kun tiedetään viljelijöiden haasteet viime vuosina samoin lämmityshinnan nousu lisää kustannuksia öljylämmitystaloissa perussuomalaisten eduskuntaryhmä näkee että tämäkin on kohtuutonta etenkin eläkeläisiä mutta myös kaikkia muitakin omakotitaloasujia kohtaan onhan suomessa vielä vajaat öljyllä lämpiävää pientaloa perussuomalaiset näkevät että ei ole tarpeen tehdä sellaisia päätöksiä joista koituu suomelle ja suomen yrityksille kilpailuhaittaa lakiehdotuksista koituu tai syntyy satojen miljoonien eurojen kustannus eri toimijoille sekä yksityissektorille muun muassa metsäteollisuuteen myös logistiikkakustannusten nousun nousun vaikutus on lakiesityksen myötä suomen kaltaisessa pitkien logististen yhteyksien maassa huomattava henkilöautoilijat maksavat tästä sievoisen summan korotettuina polttoainemaksuina näitäkään kustannuksia hallitus ei tuo omassa esityksessään selkeästi julki lopuksi me näemme että poliittisia päätöksiä tehtäessä tulisi aina asettaa etusijalle maamme kansallinen etu nyt näin ei ole tapahtunut ei siis tässäkään lakipaketissa tämä on sekä pöyristyttävää että tuomittavaa istuva hallitus tuntuukin täysin unohtaneen sen pääasiallisen tehtävän suomen kansan ja sen edun ajamisessa olemme jättäneet valiokunnissa esitykseen vastalauseen ja tulemme toisessa käsittelyssä esittämään että lakiehdotukset hylätään

arvoisa puhemies suomen ja suomalaisten etu ja myös suomen kilpailuetu on se että teemme niitä ratkaisuja kansallisessa ilmastopolitiikassa ja viemme niitä myöskin sitten globaalisti eteenpäin joilla ratkaistaan ilmaston lämpenemistä lämpenemistä on kysymys nimenomaan siitä että että olemme mukana siinä porukassa joka hillitsee ilmaston lämpenemisen siihen että että ilmasto ei lämpene yli sen puolentoista asteen siksi onkin ollut mielenkiintoista taas kerran kuulla täällä eri puolueitten arvioita sosiaalidemokraattien ilmasto ohjelmasta haluan kiittää kaikkia kahdeksaa eduskuntapuolueryhmää jotka ovat olleet mukana yhteisessä julkilausumassa siitä miten pääsisimme suomalaisina mukaan tähän tähän kehitykseen jolla varmistetaan se että ilmasto ei lämpene yli puoltatoista astetta siinähän olemme sitoutuneet siihen että vuonna kaksituhattakolmekymmentä hiilidioksidipäästöjä vähennetään viisikymmentäviisi prosenttia ja vuonna kaksituhattaneljäkymmentä olemme siinä tilanteessa että nielut sitovat hiiltä enemmän kuin sitä päästetään eli olemme hiilineutraalissa tilanteessa tähän tarvitaan juuri niitä toimia mitä sosiaalidemokraatit ovat omassa ilmastopoliittisessa ohjelmassaan esittäneet ja todellakin niin kuin jo aiemmin totesin tämä hallituksen esitys on oikeansuuntainen mutta se ei katso riittävän kauas eikä tuo kaikkia niitä vaihtoehtoja mukaan jotka nyt olisi otettava erityisesti on tärkeää ymmärtää se että kehitys menee todella nopeasti eteenpäin se että me sidomme tilanteen nyt kahdeksitoista vuodeksi tämän lain mukaiseen biopolttoaineitten sekoitevelvollisuuteen jähmettää sitä kehitystä jota meidän pitäisi olla edistämässä sen vuoksi nämä esitykset joita

sosiaalidemokraatit vasemmistoliitto ja vihreät omassa vastalauseessaan ovat esittäneet näistä tarkastelupisteistä ovat äärimmäisen tärkeitä enkä näe niitä millään tavalla vastakkaisena sille että meillä on pitkäjänteistä energia ja ilmastopolitiikkaa päinvastoin se kun tiedetään että aina mennään parempaan suuntaan vähäpäästöisempään suuntaan mielestäni on sitä johdonmukaisuutta

arvoisa rouva puhemies vielä tuohon äskeiseen ministerin läsnä ollessa käytyyn debattiin viitaten oli hyvä että siellä muutkin vaihtoehtoiset käyttövoimat muun muassa biokaasu me olemme usein tässä salissa keskustelleet siitä että maasta on ikään kuin puuttunut semmoinen tehokas ja vaikuttava biokaasustrategia huomautan myös että sehän on tällä hetkellä käytössä olevista käyttövoimista kuluttajalle autoilijalle se kaikkein edullisin plus että se on uusiutuvaa energiaa biokaasu sinänsä sisältää paljon voimakkaampaa kasvihuonekaasua kuin hiilidioksidi nimittäin metaania mutta se metaanihan mitä biokaasussa ilmakehään vapautuu vapautuu ilmakehään joka tapauksessa sen orgaanisen materiaalin hajotessa joten sikäli se on tehokasta kiertotaloutta arvoisa puhemies tämän hallituksen esityksen tarkoituksenahan on on edistää tavoitetta puolittaa liikenteen päästöt ja tuontiöljyn kulutus vuoteen mennessä ja se perustuu linjaukseen jonka mukaan liikenteen öljylämmityksen ja työkoneiden päästövähennykset toteutettaisiin ensisijaisesti biopolttoaineiden avulla tämä linjaus ei ole aivan ongelmaton koska biopolttonesteiden raaka ainetta on kestävästi tuotettuna eli muun muassa hiilitase ja luonnon monimuotoisuus huomioiden saatavissa ja tuotettavissa vain rajallinen määrä kansallisessa energia ja ilmastostrategiassa on asetettu tavoitteeksi että liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä vähennettäisiin viisikymmentä prosenttia vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä verrattuna vuoden kaksituhattaviisi tasoon liikenteen roolihan on muuten aivan keskeinen

liikenteessä syntyy noin neljäkymmentä prosenttia suomen taakanjakosektorin päästöistä pitkällä tähtäimellä näiden päästövähennysten tulisi kuitenkin pohjautua liikenteen energiankulutuksen vähentämiseen ei yksin eikä ainoastaan biopolttoaineiden käytön lisäämiseen joten kyse voi olla todellakin ainoastaan välivaiheesta tai jonkinlaisesta ylimenokaudesta yksi puoli tässä näkemyksessä on että fossiilienergiasta ja polttomoottoriteknologiasta luopumisen tarve on selvä se on syytä tunnistaa ja tunnustaa valtaosin on löydettävä muita ratkaisuja tuossa jo totesinkin että ilmakehä ei erottele hiilidioksidia päästölähteiden mukaan vaikutukset ovat ilmastonmuutoksen kannalta samat joten keskeisen tavoitteen pitää olla se että ilmakehässä olevan hiilen ja muiden kasvihuonekaasujen määrää saadaan pienennettyä se tarkoittaa vähemmän kaikkea hiilen polttamista ja enemmän hiilen sidontaa ja hiilivarastojen kasvattamista arvoisa puhemies ei ole olemassa mitään yksinkertaista ratkaisua liikenteen päästöjen poistamiseen tai vähentämiseen eikä autokanta nopeasti myöskään uusiudu muuhun kuin polttomoottoriteknologiaan siinä on haastetta mutta selvää on että tarvitaan monia toimenpiteitä on välttämätöntä myös parantaa autojen ja koko liikennejärjestelmän energiatehokkuutta ja todellakin ohjata biopolttonesteet ensisijaisesti sellaisiin liikennemuotoihin kuten raskaaseen liikenteeseen ja lentoliikenteeseen joissa ei laajasti ole käyttöönotettavissa muita vaihtoehtoisia

mukaan polttomoottoriautojen tuonti tulisi kieltää vuodesta kaksikymmentäviisi alkaen ja polttomoottoriautojen myynti tulisi kieltää jo vuodesta kaksituhattakaksikymmentäseitsemän alkaen öljylämmityksen osalta tässä hallituksen esityksessä esiin tuotu jakeluvelvoite ei vaikuta riittävän tehokkaalta keinolta vähentää päästöjä tämän bio osuuden sijaan tulisi tähdätä siihen että uusien öljylämmitteisten järjestelmien asentamisesta luovuttaisiin eli se kiellettäisiin ja asetettaisiin myös tavoitevuosi asteittaiselle öljylämmityksestä luopumiselle siihen tarvitaan tietysti tukea jotta yksittäisille ihmisille ei syntyisi kohtuuttomia kustannuksia kuten jo edustaja myller tässä totesi hallituksen esityksen mukainen ratkaisu lukitsisi lukitsisi velvoitteiden noston kahdeksitoista vuodeksi sinä aikana lainsäädäntöprosesseista johtuen muutosten tekeminen olisi aika jäykkää tässä esityksessä tulisi olla määrättyjä tarkasteluajankohtia esimerkiksi vuosina kaksituhattakaksikymmentäkolme ja kaksituhattakaksikymmentäkuusi

arvoisa rouva puhemies

päästöttömän energian lisäämiseksi ja

että olemassa olevilla välineillä pystymme tekemään valtavan määrän hyviä asioita ilman että tarvitsee turvautua joihinkin käsittämättömiin temppuihin joita olemme viime aikoina saaneet lukea eri tiedotusvälineistä sekä kuulla ja nähdä esimerkiksi että polttomoottorit pitäisi kieltää siinä päätöksessä ei ole järjen häivääkään jos sellaista lähdettäisiin tekemään miten kävisi työkoneille miten kävisi miten kävisi autoilulle yleensä pitkien välimatkojen maassa kun samaan aikaan meillä itsellämme on keinot joilla pystymme asiaan positiivisesti vaikuttamaan nimenomaan tämä liikennepolttoaineiden biojakeen lisääminen on se keino ja tässä esityksessä hallitus on lähtenyt erittäin hyvälle tielle tavoitteenaan että vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä saamme syntymään tilanteen jossa liikennepolttoaineessa on kolmekymmentä prosenttia tätä biojaetta vuonna kaksikymmentäyhdeksän jo siis ennen vuotta kolmekymmentä tämä suunta on oikea ja nimenomaan tekee sen hyvän että käytämme omia raaka aineitamme ja vähennämme fossiilista jokainen tietää sen että jos yllättäen lähtisimme jotain muuta tekemään joka olisi älytöntä ja perusteetonta esimerkiksi kieltäisimme nämä polttomoottoriautot niin sehän olisi erittäin raju diskriminoiva päätös joka ei mielestäni täytä edes perustuslain vaatimusta että kaikkia ihmisiä on kohdeltava tasa arvoisesti koska sehän jakaisi ihmiset kahteen eri luokkaan niihin joilla on rahaa ostaa se tesla ja toisiin jotka ajaisivat polkupyörillä pitkiä matkoja talvikelissä kun näitä sähköautoja nyt tänä päivänä ihannoidaan niin kukaan ei ole vaivautunut pysähtymään miettimään sitä miten valtava ympäristö tuhoutuisi siitä että niitä akkuja metalleja muita raskasmetalleja ja muita erilaisia aineita joita siihen kuuluisaan autoon tai muihin sähköautoihin käytetään ja samalla romutettaisiin nämä hyvät toimivat autot se olisi varsinainen ympäristötuhoteko eikä mikään ympäristöteko vaan ympäristötuhoteko jos yhtäkkiä tämä systeemi muutettaisiin oikea tiehän on se että rakennamme itse biopolttoaineita

bioetanoli käy henkilöauton bensatankkiin melkein yksi yhteen muutamia letkuja joudutaan toki uusimaan sen niin kyllä kyllä mutta se on täysin toimiva järjestelmä siihenkin me pystymme itse vastaamaan tuottamalla tätä teollista alkoholia esimerkiksi jos haluamme sen linjan valita hallitus on valinnut tämän hyvän linjan että dieseliin ja bensaan sekoitetaan biojaetta mikä on erittäin viisas teko sitten tämä sähköautohypetys mikä tällä hetkellä on menossa hyvä että niitä tulee tekniikka kehittyy koko ajan se on tervetullut ilmiö vanhoja autoja poistuu käytöstä mutta ajatelkaapa vaikka esimerkiksi omistamaani autoa tämä korealaisvalmisteinen tuote viisi vuotta vanha diesel hyvin siististi ajettuna kesäkelillä kuluttaa neljä pilkku viisi litraa dieseliä satasella on varmasti ympäristöystävällinen auto kaikkine puhdistimineen ja kaikkine systeemeineen jotka jotka joka vuosi katsastuksessa testataan toimivatko ne jos sitä lähtisi nyt tällaista hyvää arvokasta autoa romuttamaan sen takia että haluaisi ostaa sähköauton joka käyttää kivihiilellä valmistettua sähköä niin siinäpä se olisi varsinainen ympäristöteko kyllä näiden vouhkaajien jotka tämän asian puolesta vouhkaavat kannattaisi joskus pysähtyä miettimään miten se oikeasti kannattaa tehdä tämän takia toivon että tähän autokeskusteluun tulee järkeä ja käytetään niitä samoja hyviä autoja jotka meillä edelleen on se vanha toyota corolla joka on kymmenen vuotta vanha on edelleen katalysaattoriauto jossa on nykyaikaiset systeemit mukana ja joka kuluttaa vähän polttoainetta on sijoitettu jo valtavasti erilaisia raaka aineita jotta se saadaan toimimaan se hyvä auto ja sitähän ei kannata mennä tuhoamaan ennen kuin sen biologinen luonnollinen käyttöikä on loppu sittenhän se voidaan uusia ja ostaa sitten vaikka se sähköauto kun se aikanaan sitten on niin hyvä mutta veikkaanpa että kolmeenkymmeneen asteen pakkasessa senkin toimivuus on vähän epävarmaa tunnetusti akuthan eivät kovaa pakkasta kunnolla kestä

sammutammeko me tehdaslaitoksia tuotantolaitoksia sairaaloita kouluja mitä tehdään pitää näissä keskusteluissa joku järki olla ettemme me tuulia ja taivaita täällä juttele toisillemme ja kuvittele tekevämme ympäristötekoja samaan aikaan helsingissä vihreät katsovat vierestä kun savu nousee piisistä ja kivihiili palaa iloisesti kukaan ei puhu siitä sitten jotain järkeä mielestäni ei niitä ihmisiä sitten arvostellaan jotka lämmittävät talonsa puulla tai jollakin muulla kotimaisella raaka aineella joka on erittäin puhdasta ja erittäin helppo saatava ja on varmasti huoltovarma koko maan kannalta toivoisin että tässä kivihiilikeskustelussa vihreät kun ovat tässä loistavia asiantuntijoita joskus katsoisivat peiliinsä tekisi oikein hyvää kun huomaisivat että kaksituhattaseitsemäntoista tehtiin tässä kaupungissa suomen itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi sadan vuoden aikana uusi ennätys kivihiilen poltossa lahja sata vuotiaalle suomelle kiitoksia vain paljon ja lopuksi arvoisa puhemies vielä kun katsotaan eteenpäin tässä asiassa siitä onnistuuko kivihiilen käytön lopetus tässä maassa ruotsalaiset ovat kadehdittavan viisas kansa meidän ystäväkansamme meidän ikiaikainen tukijamme ja ystävämme kannattaa käydä tukholmassa ekskursiolla siellä tämä homma osataan ja miljoonakaupunki lämpiää kivihiiltä ei käytetä ollenkaan kyllä siinä maassa sitä järkeä on kun halutaan käyttää eikä vierestä seurata silmät kiinni että kivihiili palaa iloisesti kattilassa ja sieltä lämpimästä huoneesta on sitten helppo jakaa ohjeita miten toisten tulee elää

arvoisa puhemies talousvaliokunnan jäsenenä ajattelin vielä muutaman sanan tästä valmistelusta ja linjanvedosta kertoa edustaja hoskoselle sanoisin ensin että hallitushan on sitoutunut siihen että kaksisataaviisikymmentätuhatta sähköautoa ja hybridiautoa valmistetaan vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä eli hoskonenkin on sitoutunut tällaisiin tavoitteisiin niin että ei ihan se kai ihan höpöjuttua taida olla niin kuin annoitte ymmärtää eli olet itse sitoutunut tällaisiin pyrkimyksiin jos ajatellaan sitten tätä tavoitetta liikenteen päästöjen vähentämisestä niin se on tietysti tärkeä asia ja biopolttoaineilla on tässä merkittävä rooli ne ovat historiallisesti katsottuna varmaan tämmöinen ylimenokauden ratkaisu minäkin näen niin

kehittyminen eivät ole

vastakohtaisia kehityskulkuja ne voivat myöskin tukea toisiaan itse valiokunnan mietintöhän on kohtuullisen hyvä me olisimme siinä toivoneet että näistä muutamista asioista olisi syntynyt yhteisiä lausumia tai ponsia joitten merkitys on suurempi kuin täällä tekstissä ja haluan niistä jonkun sanan kertoa mutta siis me olimme aika lähellä etteikö näin olisi koko mietintö saatu aikaan ensimmäinen liittyy siihen että satayhdeksänkymmentätuhatta omakotitaloa on kuitenkin öljylämmityksen piirissä ja olisi tärkeätä että energiaremonttien vauhdittamiseksi ja tukemiseksi löytyy öljylämmitykselle korvaavia vaihtoehtoja ja se vaatisi tällaista toimenpideohjelmaa ja sitä että vähävaraisia ihmisiä jotka näissä usein asuvat sosiaalisin perustein tuetaan olisimme halunneet että tämä asia olisi selkeämmin yhteisesti voitu toisin kuin se on nyt mietinnössä on siellä mainintoja tästä asiasta toinen liittyy sitten synteettisten polttoaineiden tulevaisuuteen on selvää että teknologinen kehitys tulee muuttamaan näitä asetelmia ja tavallaan biopolttoaineelle voi syntyä rinnakkaisia ei välttämättä kilpailevia synteettisten polttoaineiden kehityskulkuja joita suomessakin nyt parasta aikaa paljon tutkitaan on totta että tämä red kaksi ei pidä vielä sisällään näitten mahdollistamista ja siihen liittyy paljon verotukseen ja muuhun liittyviä valmisteluita mutta me olisimme ajatelleet että kun tämä red kaksi täytyy vuoteen kaksituhattakaksikymmentäyksi mennessä

tuoda esille kolmas liittyy sitten siihen siihen kysymykseen että kun tämä teknologinen kehitys menee kovaa vauhtia niin onhan se se selvää että jos me lukitsemme sekoitevelvoitteen kahdeksitoista vuodeksi mikä on aika vaikean lainsäädännön takana niin olisi tarvittu joustavampia väliasemia joissa sitä olisi voitu arvioida liikenne ja viestintävaliokuntahan yksimielisesti ehdotti tällaisia asemia kahta viiva neljää tarkastelukohtaa tässä mielessä me ajattelimme että kaksituhattakaksikymmentäyksi tämän red kahden toimeenpanon yhteydessä olisi ollut tällainen arviointi kun joka tapauksessa ennen vuotta kaksituhattakaksikymmentäneljä pitää arvioida kokonaisuudessaan minkälaisia arviointikohtia tulee koska silloin pitäisi nähdä miten ovat toteutuneet koko teknologinen kehitys polttoaineiden hintakehitys raaka aineiden saatavuus ja raaka aineitten markkinat ja näiden vaikutukset meidän päästötavoitteisiin olisi ollut tosi järkevää että siinä yhteydessä olisi arvioitu mitä toimia sitten sen pohjalta tullaan tekemään tämän vuoksi ehdotettiin kolmea lausumaa vastalauseen muodossa ja me tietysti toivoimme että niihin olisi voitu voitu yhtyä mutta haluan nyt sitten sanoa koko valiokunnan näkökulmasta että me kävimme erittäin rakentavan hyvän keskustelun ja valiokunnan mietintöön toki sisältyy näitä huomioita mutta parempi olisi ollut että ne olisi tämmöisten yhteisten ponsien kautta saatu saatu aikaiseksi

raaka aine vieläkin korkeamman jalostusasteen tuotteille poltetaan männän päällä kun siitä voisi ilman verotukia saada huomattavasti kansantaloudelle kannattavampia tuotteita me olemme tässä nyt tekemässä tavallaan niin kuin tuulivoima kakkosta sitomalla itsemme sellaiseen pitkän tarkastelun jaksoon mitä ministerikin täällä kyllä puolusti eli sitä että nyt tässä on teollisuudelle annettu signaali siitä että ollaan kestävällä tiellä mutta se tarkastelumekanismi mitä tähän olisi tarvinnut olisi ollut juuri se että jos me pystyisimme sitten edistämään näitä ei hiilisten ja ja polttoaineiden käyttöä erilaisilla muilla raaka aineilla kuin vain biopohjaisilla niin oltaisiin oltu huomattavasti paremmalla ja ja uskottavammalla tiellä eikä tämä olisi ollut keneltäkään pois se olisi vain nopeuttanut niitä teknologisia mahdollisuuksia joita tuotekehittelyssä tulee eli olisi pitänyt antaa sille enemmän tilaa

liikenne ja viestintävaliokunta todellakin oli yksimielinen lausunnossaan ja ja sitä ajatellen oli vähän hämmentävää että talousvaliokunta ei sitten voinut olla asiantuntijavaliokunnan kanssa samoilla linjoilla totta kai talous ja

voidaan erotella sitten kuinka halutaan mutta joka tapauksessa kuinka lähellä se olikaan kuten tässä äsken kuultiin edustaja ihalaisen kommentti siitä että oltiin hyvin lähellä etteikö näin olisi voinut olla mutta ilmeisesti siellä sitten hallituspuolueista joku ryhmittymä ei halunnut olla liikenne ja viestintävaliokunnan kanssa yhteisillä linjoilla sinällään tavoitteet ja talousvaliokunnan mietintö ovat hyvin hyvin rakennettuja ja siinä mielessä kannatettavia mutta ollen samoilla linjoilla kuin mitä näissä vastalauseissa on tuotu esille niitä on pakko kyllä kannattaa kun tätä asiaa sitten loppuun viedään arvoisa rouva puhemies toivotaan että olemme edelläkävijä ja mahdollistamme kuitenkin teknologisen kehityksen niin että nämä uudet innovaatiot myös uskaltavat kehittää uusia ei fossiilisia polttoaineita ettei tämä toimi nyt signaalina sille että sieltä ei olekaan tulossa mitään helpotusta vaan kaksitoista vuotta mentäisiin näillä haluan uskoa ministeri tiilikaisen puheenvuoroon siitä että kun ollaan luotu tällainen tuote niin sitten katsotaan lailla sitä määritellään tässä ajatellussa mietinnössä ja hallituksen esityksessä mutta hieman ristiriitaiseksi juuri se asia

arvoisa puhemies on hyvä että hallitus varautuu siihen että liikenteen päästöjä pitää merkittävästi vähentää ja biopolttoaineilla on siinä myös iso roolinsa mutta samalla suomi jää aika yksin siinä jos me keskitymme vain biopolttoaineiden sekoitevelvoitteen nostamiseen pitää arvioida sitä että maailma muuttuu tällä hetkellä todella lujaa ja erityisesti henkilöautopuolella sähköistyminen etenee kovaa vauhtia ja sen laskee koko ajan eli siitä alkaa tulla yhä enemmän myös myös perheiden ja ja seuraavaksi myös pienituloisten käytössä oleva vaihtoehto vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä maailma muuttuu merkittävää vauhtia että me vähennämme päästöjä mahdollisimman kustannustehokkaasti ja pystymme myös ratkomaan lentoliikenteen ja raskaan liikenteen päästöongelmat niin silloin on ilmiselvää että biopolttoaineiden käyttö siirtyy yhä enemmän raskaaseen liikenteeseen ja lentoliikenteeseen tulevina vuosikymmeninä

niin kuin vaikka brasiliassa jossa sademet siä hakataan ja kiihdytetään ilmastonmuutosta eli eli se ei olekaan osa ratkaisua vaan osa ongelmaa eli loppujen lopuksi kaikki yksityiskohdat pitää huomioida siinä että meidän ratkaisumme edistävät kestävää ilmastopolitiikkaa

punninnut näitä muitakin kehittämissuuntia ja lisäisi vauhtia sähköautojen käyttöönoton lisäämiseen samalla kiinnitän huomiota siihen että biokaasun roolista pitäisi myös puhua ja ja biokaasussa on myös sellaisia mahdollisuuksia joita suomen pitäisi aktiivisesti kehittää elikkä jos me haluamme korvata öljypohjaisia ratkaisuja esimerkiksi maatalouskoneissa ja raskaassa liikenteessä niin myös biokaasu on sellainen hyvä kotimainen ja ilmaston kannalta kaikin tavoin puhdas vaihtoehto jonka käyttöönottoa pitäisi vauhdittaa ja sille on sijansa myös henkilöautoliikenteessä jotta saataisiin biokaasun

hukataan kokonaiskuva siitä mikä on suomenkin kokonaisedun mukaista ilmastopolitiikkaa myös työpaikkojen ja maaseudun elinvoimaisuuden kannalta

sana lisää siihen mitä olen aikaisemmin sanonut eli kysymys siitä millä aikajänteellä luomme vähäpäästöistä liikennettä mukaan lukien sähköautot täällä ikään kuin ymmärtää että se olisi tänään tai huomenna kun kun puhutaan siitä että että esimerkiksi tuo seitsemänsataaviisikymmentätuhatta sähköautoa olisi liikenteessä kysymys on siitä että seuraavalla hallituskaudella täytyy tehdä päätökset siitä

sen puolesta että että todella pääsemme niihin tavoitteisiin joita olemme ilmastopolitiikassa sitoutuneet noudattamaan ja todellakin tämä vähäpäästöisyys tarkoittaa kaikkia mahdollisia toimia

miettisivät sitä kokonaisuutta johon olemme omat esityksemme tehneet eli kysymys on siitä että tarvitsemme nimenomaan monipuolisia vaihtoehtoja ja konkreettisia vaihtoehtoja jotka on toteutettava kaksituhattakolmekymmentä viimeistään kaksituhattaneljäkymmentä luvulla mutta päätökset on tehtävä pikaisesti

arvoisa rouva puhemies meillä ei muuten suomessa ole sama tilanne kuin brasiliassa että hakataan sademetsiä ja niitä ei sitten hoideta meillä on hiilinielu kasvanut brasiliassa se on vähentynyt ja samalla havumetsävyöhykkeellä olevassa kanadassa ei ole hiilinielu kasvanut siellä ei oikeastaan sitä ole koska niitä metsiä ei ole hoidettu mutta suomessa se on kasvanut koko ajan määrätietoisella hoidolla tässä ilmastohumpassa nyt kun vaalit ovat tulossa kannattaa ottaa kyllä järki käteen nyt liikenteeseen joka aiheuttaa hiilidioksidipäästöistä kaksikymmentä viiva kaksikymmentäviisi prosenttia ja raskas liikenne siitä määrästä vajaat seitsemänkymmentä prosenttia no siihen ei voida puuttua millään tavalla koska pyörät herkeävät pyörimästä jos

kilpailukyky lähtee meiltä pois kustannussyistä elikkä tähän pieneen osaan nyt hyökätään viimeisen päälle kolmeenkymmeneen prosenttiin joka on siitä kahdestakymmenestä viiva kahdestakymmenestäviidestä prosentista mitätön osa se tarkoittaa kyllä sitä että maaseutu tyhjenee siinä ei ole vaihtoehtoja jo nyt siellä eläminen on kallista on pitkät etäisyydet ja ja talvikaudet kun ilmasto on nyt muuttunut samanlaiseksi kuin se oli luvulla lämmityskustannukset ja muut ovat kohonneet elikkä tässä tarvitaan järkeä annan esimerkin kankaanniemi sen hyvin minulle vihjaisi jos otetaan ohukainen ja paksukainen ja niille laitetaan samat laihdutustavoitteet niin miten siinä käy se ohukainen kärsii se paksukainen joka elää tuolla puolassa ja saksassa ja siellä rupeaa voimaan paremmin mutta meille käy huonosti me olemme se ohukainen joka on ensimmäisenä päässyt siihen tavoitteeseen että meiltä ovat vähentyneet päästöt me olemme esimerkillisiä jo nyt mutta jos me me aloitamme rouva puhemies minä

tämä ilmastonmuutoskeskustelu karannut kyllä kaikista järjellisistä mittasuhteista ulos jo ajat sitten pitää muistaa ne isot totuudet suomen kokonaispäästöt ovat vuodesta tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä puolittuneet tähän päivään ja vielä vuonna kaksituhattaseitsemäntoista päästöjen määrä väheni hieman yli viidellä prosentilla elikkä koko ajan olemme tulleet alaspäin päästöjen määrässä jos vertaamme vuoden tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä tilannetta tähän päivään niin tällä hetkellä suomessa on esimerkiksi henkilöautoja yli kaksi pilkku viisi miljoonaa kappaletta ja pakettiautoja niin että meillä kaikkien paketti ja henkilöautojen yhteismäärä ylittää jo kolme miljoonaa tänä päivänä ja kun edustaja lauri ihalainen puheenvuorossaan epäili että allekirjoittanut ei ole sitoutunut näihin sähköautomääriin paljonko niitä aikanaan tulee niin totta kai olen sitoutunut mutta pitäähän tässä nyt jonkun ruveta järjellä ajattelemaan jos me rupeamme näitä toimivia nykyisiä hyviä autoja romuttamaan käykääpä euroopan isoissa metropoleissa käykääpä vaikka saksassa taikka espanjassa muutama vuosi sitten olin käymässä tuolla espanjassa lomalla ajettiin barcelonaa kohti viisikaistaista moottoritietä ja siinä meni viittä kaistaa pitkin autoa sellaista vauhtia etten ole ennen ikinä nähnyt missään ajetaan sataakahdeksaakymppiä sillä nopeimmalla kaistalla eivätkö nuo parhaat mene kahtasataa autoa lappaa vieri vieressä

bensiinikäyttöisessä autossa tänä päivänä on katalysaattori siinä on polttoaineen ruiskutusjärjestelmä siinä on lambda tunnistin joka tarkkailee poltettavaa happimäärää hiukkaspäästöt saadaan lähes olemattomiin ja joka vuosi nämä autot katsastetaan ja tarkistetaan ja nyt sitten ruvetaan yhtäkkiä eduskunnan toimesta ennen vaaleja vaalikiimassa pelottelemaan ihmisiä sillä että teillä on romutettavia autoja ilmasto menee piloille kyllä se osoite on jossakin muualla kuin tässä maassa ja nyt me tässä viisaalla lakiesityksellä muutamme tavoitteeksi että biopohjaisia polttoaineita on se kolmekymmentä prosenttia vuonna kaksikymmentäyhdeksän se on aivan erinomainen tavoite ja muistakaa hyvät kansanedustajakollegat tämähän on on vasta alkua me pystymme tekniikkaa parantamalla parantamaan juoksuamme koko ajan käytetään kotimaisia raaka aineita ja sitten se toinen tärkein asia

vihreät ovat sitä esittäneet tässä salissa samoin demarit uudesta hakkuurajoitteesta demarien hakkuurajan ylärajahan olisi seitsemänkymmentäkaksi pilkku kahdeksan miljoonaa mottia kuten antti rinne moneen kertaan totesi jos me tälle linjalle lähdemme se johtaa siihen että me joudumme sellaiseen ojaan josta emme pääse koskaan pois arvoisa puhemies siirryn puhujakorokkeelle hetkeksi

arvoisa rouva puhemies vielä tästä autoasiasta

kaikista onnettomin tilanne on jos alamme valtion tukiaisia jakaa näille teslan ostajille joilla on todella rahaa henkilöt joilla on rahaa vaikka kuinka paljon eivät tarvitse valtion rahaa sen sähköauton ostoon yhtään senttiä saavat ostaa sen teslansa tai jonkun muun auton ihan omilla rahoillaan samoin joku uusi toyota camry joka sähköautona maksaa hirvittävän paljon se joka sellaisen auton ostaa ei tarvitse valtion rahaa penniäkään hän osaa sen itse ostaa

tuolla ilomantsin möhkössä joka lähtee vaimo ja mies ajamaan paikalliseen k kauppaan ostaakseen sieltä leipää ja maitoa ja muitakin elintarvikkeita se kymmenen vuotta vanha corolla joka on aivan huippukunnossa on loistava ympäristöauto nyt näistä ihmisistä on tehty jonkunasteisia epäihmisiä jotka pilaavat ilmakehän tällaiset meidän puheemme pilaavat sen ilmakehän eivät ne ihmiset jotka niillä autoillaan ajavat edustajat ne tässä luovat semmoista ilmapiiriä että että nämä ihmiset olisivat väärin tekemässä tässä maassa ne ihmiset ansaitsevat meidän kunnioituksemme eivätkä yhtään kriittistä sanaa johan nyt on aikoihin eletty että me kuvittelemme tilanteen että me maailman pelastamme puhumalla sähköautojen puolesta se on kyllä täydellistä höpöpuhetta lopuksi arvoisa puhemies vielä ajatelkaapa että jos rupeamme esimerkiksi rajoittamaan puun siitä ei saa nyt tehdä enää biopolttoaineita kun maailma ei pelastu sen jälkeen kun puita hakataan niin kuin on tehty esityksiä niin sen jälkeen kun markkinoilla tiedetään että lopetetaan turpeen käyttö ja ydinvoimaa ei saisi olla niin millä ihmeellä me tässä maassa pyöritämme teollisuutta kouluja sairaaloita ja tuotantolaitoksia yleensä kissannahkojako hankaamme vastakkain ja odotamme että sähköä sieltä tulee kyllä tämä on mennyt aivan täysin mönkään koko keskustelu ja se näkyy hyvin tästä että täällä on neljä kunnioittamaani kansanedustajaa paikalla korkeasti kunnioittamani puhemiehen lisäksi voi sanoa että kylläpä kylläpä on suurta mielenkiintoa vai ovatko nämä muut sitten tuolla turuilla ja toreilla vaatimassa että pitää sähköautoja ostaa jos me lähdemme puun rajoittamiseen kun kaikki muut aineet on kielletty se johtaa siihen että totta kai markkinoilla puun hinta nousee radikaalisti kyllä kapitalisti tietää ottaa sen voiton sieltä mistä sen saa jos lähdemme ostamaan vaikka kaksikymmentä miljoonaa kuutiota haketta maailmanmarkkinoilta se maksaa turkasen paljon halvempi on siinä tilanteessa ajaa vaikka fossiilisilla polttoaineilla kyllä meidän tämä homma pitää hoidella tässä maassa omilla raaka aineilla ja omalla tietämyksellä tämä lakiesitys perustuu järkevään esitykseen jossa pikkuhiljaa järkevästi mennään eteenpäin uudistetaan autokantaa ja annetaan ihmisille oikeus ja rauha siellä

tämän esityksen tavoite on ihan kannatettava ja oikea mutta perustelut siltä osin kuin sitä perustellaan tällä ilmastopolitiikalla ovat kyllä mielestäni jopa vaaralliset meillä on sellainen vouhotus päällä euroopassa euroopan unionissa ja suomessa että on jopa varsin todennäköistä että tehdään tässä vauhdissa vakavia virhevalintoja päätöksiä jotka eivät ole kenenkään edun mukaisia ja vähiten suomen edun mukaisia mutta tätä esitystä voidaan kyllä perustella tiedämme että öljy loppuu maapallolta arvioiden mukaan viidenkymmenen vuoden tähtäimellä kun se on näin jo näköpiirissä seuraavan sukupolven monien täälläkin olevien elinaikana niin on selvää että sen hinta nousee ja kun sitä vielä käytetään politiikan välineenä lähi idässä ja ja muuallakin niin sen varaan ei ole syytä eikä viisasta enää rakentaa tulevaisuutta siksi kannattaa kehittää suomessa niin kuin neste oyj tekee

nestepolttoaineisiin on on viisas ehdotus

on selvää että suomessa kannattaa korvata tuontiöljyä uusiutuvalla kotimaisella työllisyyttä lisäävällä parantavalla bioaineella se luo joko suoraan tai ainakin välillisesti myös vientimahdollisuuksia kun tätä osuutta kehitetään tämä sekoitevelvoite sinänsä on jäykkä menettely kun se tehdään velvoittavana mutta ehkä se vie kehitystä eteenpäin tämä hallituksen esitys niin kuin täällä on tullut esille on on todella ongelmallinen myös siinä suhteessa että että se on jäykkä biokaasun synteettisten polttoaineiden ja ehkä jopa alkoholin käytölle liikennepolttoaineena tämä on tässä ongelma mutta siitä huolimatta hyvään suuntaan tässä mennään arvoisa puhemies kun tämä nostaa väistämättä polttoaineen hintaa niin asumiskustannuksia ja liikennekustannuksia kuin elinkeinoelämän kustannuksia ja tiedämme kuitenkin että kaikessa polttoaineessa nestemäisessä polttoaineessa on runsaasti veroja

puhemies kyllä tämä on erittäin vakava asia ja tähän varmasti kannattaa suhtautua myös sillä vakavuudella ei ilmastonmuutoksen vastustaminen tietenkään mitään hömpötystä ole kun täällä sellaisiakin puheenvuoroja on iltapäivän mittaan kuultu valiokunnat ovat omissa lausunnoissaan ja mietinnöissään tuoneet esille tämän synteettisten polttoaineiden tilanteen ja myös siihen liittyvän terminologisen huolen mikä on liittynyt uusiutuviin polttoaineisiin ja toisaalta sitten biopohjaisiin polttoaineisiin totta kai kun me teemme uutta poliittista markkinaa niin silloin sen markkinan täytyy olla euroopan laajuinen joka ikisellä eu maalla erilaiset markkinat sen suhteen mitä sinne hyväksytään täytyy muistaa että näissä synteettisissä polttoaineissa piilee ihan ennennäkemättömät mahdollisuudet vaikka teknologia onkin itse asiassa jo aika iäkästä päälle seitsemänkymmentä vuotta vanhaa kovinkaan paljon ei vielä ole syntynyt varsinaisesti markkinaehtoisia malleja mielenkiintoisia viritelmiä on olemassa niin yhdysvalloissa kuin suomessa lappeenrannan maailmanluokan huippututkimusta ja oletan kyllä että tulevaisuudessa sieltä syntyy uusia polttoaineen tekotapoja myös täysin hiilineutraalisti on tietenkin tärkeää että eurooppalaisissa pöydissä etenkin kun nyt sitten niitä red delegoituja säännöksiä valmistellaan eteenpäin myös nämä synteettiset polttoaineet olisivat matkassa huomasin tuossa viikon lopulla uutisen siitä miten suomen co päästöt vähenivät vuonna kaksituhattaseitsemäntoista kaikista eniten euroopan unionin jäsenmaista yksi keskeinen syy siihen vähenemään oli nimenomaan liikennepolttoaineiden sekoitevelvoitteen käyttö ja totta kai tämän lakimuutoksen

erittäin merkittävä on se asia että suuressa osassa eu maista on olemassa tämä sekoitevelvoite ja epäilenpä vain että niissä maissa käytäisiin sellaista vastakkain asettelevaa keskustelua

ratkaistaksemme ongelman ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja päästäksemme irti fossiilisista polttoaineista kyllä me tarvitsemme sen koko repertuaarin ja kaikki keinot käyttöön me tarvitsemme niin uusiutuvia liikennepolttoaineita sekoitevelvoitteen kautta sähköautojen hintojen alaspäin tulemista ylipäänsä niiden latausverkostojen synnyttämistä kaasuautojen käyttöönottoa kuin sitä että raskas liikenne ja lentoliikenne pystyisivät pääsemään

arvoisa rouva puhemies minä jatkan siitä mihin äsken katsokaapa tuota liikennettä hoskosella oli muuten hyvä puheenvuoro paljonko täällä on liikenteessä suomessa kehitettyjä autoja taikka sähköautoja montako niitä löytyy ne on kaikki tehty tuolla keski euroopassa suurin piirtein tietysti muuallakin mutta etupäässä siellä no nyt me asetamme suurimmat päästötavoitteet täällä reuna alueilla se tarkoittaa kyllä sitä että työpaikat täältä lähtevät pois ja ne keskittyvät vain sinne keski eurooppaan meille käy niin kuin sille ohukaiselle mistä äsken puhuin ja sitten tästä mikä on hömpötystä tästä ilmastonmuutoksesta luin vähän aikaa sitten kun ilta sanomissa oli juttu krakataun purkautumisesta yhdessä hetkessä tai nyt pari vuorokautta sen purkauksen seurauksena ilmasto maapallolla jäähtyi puolitoista astetta no jos tämmöinen vastaava tapahtuu niin alkaako nyt semmoinen tilanne että aletaan lämmittämään tätä maapalloa jos se puolitoista astetta jäähtyy elikkä semmoiset pitkäjänteiset järkevät ratkaisut tähän meillä oli muistan hyvin energiakriisi kaikki puhuivat vain siitä että nyt loppuu öljy maapallolta ja asuntoihin vaihdettiin sähkölämmityksiä autot vähän pieniruokaisemmiksi ja niin edelleen no miten sille on käynyt kukaan ei puhu siitä enää elikkä nyt lähdetään tämmöiseen kun media vai mikä joku aktivisti ympäristöjärjestöt greenpeacet ja tämmöiset ovat nostaneet sen että maapallo lämpiää siihen on lähdetty mukaan kun vaalit tulevat niin tarvitaan äänestäjiä että päästään tänne takaisin mutta tässä tämä tällä

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö kaksikymmentäkuusi nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa rouva

esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen hyväksymistä valiokunta pitää perusteltuna että viisumiasioitten oikaisuvaatimusten käsittely ja ratkaiseminen keskitetään suomen edustustoista ulkoministeriölle muutos edistää viisumivelvollisen oikeusturvaa ja vahvistaa oikaisuvaatimusmenettelyn asemaa viisumivelvollisille tarkoitettuna oikeussuojakeinona ja voi edelleen vähentää tarvetta saattaa valitusviranomaisten käsiteltäväksi sitten tarkemmin tähän dna tutkimuksen suorittamiseen maahanmuuttovirasto voi ulkomaalaislain mukaan varata hakijalle ja perheenkokoajalle tilaisuuden osoittaa biologinen sukulaisuus toteen valtion varoista kustannettavan dna tutkimuksen avulla säännöstä ehdotetaan nyt muutettavaksi sillä että siinä ei enää säädetä dna tutkimusta varten suun limakalvolta otettavan näytteen ottajasta sen tarkemmin näin ollen asianosainen voi jatkossa myös itse ottaa tällaisen näytteen maahanmuuttoviraston tai ulkoasiainhallinnon virkamiehen tarkasti tätä valvoessa tämä sama virkamies myös varmistaa tämän näytteen antajan henkilöllisyyden ja valiokunta pitää erittäin tärkeänä että tämän virkamiehen on oltava läsnä henkilökohtaisesti koko tämän näytteen ottamisen ajan itselläni oli vähän epäilyksiä suhtauduin tähän pikkasen varauksella ja vertasin esimerkiksi urheilijoihin mitä siitä tulisi jos urheilija ottaisi itse itseltään doping näytteen mutta näin selvitettiin että näinhän se oikeasti onkin tämä tapahtuu valvonnassa ja sen testin tuloksen kuitenkin sitten analysoivat ammattilaiset edelleen tämän saadun selvityksen mukaan henkilöitten itsensä ottamat näytteet ovat olleet käytössä oikeusgeneettisessä isyystutkimuksessa vuoden kaksituhattakuusitoista alusta saakka näiden näytteiden ottaminen lastenvalvojien ja suomen edustustojen virkamiesten valvonnassa on valiokunnan asiantuntijakuulemisen perusteella sujunut erittäin hyvin ja näytteiden laatu on ollut erinomainen ehdotetulla muutoksella saavutetaan merkittäviäkin kustannussäästöjä ja sujuvoitetaan maahanmuuttoviraston ja edustustojen toimintaa sitten mitä tulee tähän henkilötietojen suojaan niin käsiteltävänä olevassa hallituksen esityksessä ei ole käsitelty ehdotettujen muutosten suhdetta eun yleiseen tietosuoja valiokunta on kuitenkin saanut asiantuntijakuulemisen yhteydessä asiasta selvityksen ja katsoo saamansa selvityksen perusteella että ehdotettu sääntely täyttää yleisen tietosuoja asetuksen erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvien henkilötietojen käsittelyn edellytykset ja asettaa riittävät suojatoimet rekisteröidyn oikeuksien turvaamiseksi arvoisa puhemies kun täällä nyt ei enää paikalla ole muita edustajia kuin minä ja te ja sitten virkamiehiä niin ehkä tämä on syytä tässä vaiheessa lopettaa